kirkkonummelta oleva rehtori raija vahasalo joka on tullut varamiehenä uudenmaan vaalipiiristä edustajantoimesta vapautetun sanna lauslahden sijaan on esittänyt minulle edustajavaltakirjansa ja ryhtynyt tänään hoitamaan edustajantointaan

arvoisa puhemies värderade talman tässä esityksessä ehdotetaan kokonaan uutta yleislakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa uusi laki kumoaisi voimassa olevan hallintolainkäyttölain uudessa laissa säädettäisiin oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa nykyistä täsmällisemmin tavoitteena on myös tehostaa tuomioistuinten prosessijohtoa niin että asiat voitaisiin käsitellä hallintotuomioistuimissa jatkossa ilman aiheetonta viivytystä viivytystä esityksessä on otettu huomioon muun muassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uudempi oikeuskäytäntö sekä muut uudistustarpeet uutta yleislakia sovellettaisiin oikeudenkäyntiin hallintotuomioistuimissa silloin kun muussa toisin säädetä eri hallinnonalojen lainsäädännössä on yleislaista poikkeavia säännöksiä esimerkiksi viranomaisen valitusoikeudesta tai siitä mihin valitetaan yleislain soveltamisalaa rajaa osaltaan se että perussäännökset kunnallisvalituksesta ovat kuntalaissa lisäksi eduskunnassa vireillä olevaan maakuntauudistukseen sisältyy sään nösehdotuksia maakuntavalituksesta uudessa yleislaissa turvattaisiin nykyistä selkeämmin jokaiselle pääsy tuomioistuimeen hänen oikeuttaan tai velvollisuuttaan koskevassa hallintoasiassa hallintopäätöksestä saisi valittaa hallinto oikeuteen riippumatta päätöksen tehneen organisatorisesta asemasta valtioneuvoston yleisistunnon päätöksestä valitettaisiin suoraan korkeimpaan hallinto oikeuteen kuten nykyisinkin keskeisin muutos voimassa verrattuna olisi että korkein hallinto oikeus toimisi entistä enemmän ennakkopäätöstuomioistuimena valituslupasääntelyn alaa on viime vuosina laajennettu moniin asiaryhmiin nykyisin valituslupasääntelyn piiriin kuuluu yli puolet korkeimpaan hallinto oikeuteen saapuvista valituksista esityksen mukaan valituslupasäännös olisi pääsääntönä kun hallinto oikeuden päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto oikeuteen ennakkopäätösperuste on käytännössä keskeisin valitusluvan myöntämisen perusteista se ei kuitenkaan olisi ainoa valitusluvan peruste vaan korkein hallinto oikeus voisi ottaa valituslupaa harkitessaan huomioon myös ilmeisen virheen tai muita painavia syitä niin kuin nykyisinkin ehdotettu valituslupasäännös koskisi myös viranomaisen valituksia pohjapäätöksen tehneen viranomaisen valitusoikeus hallinto oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto oikeuteen tarpeen silloin kun asiasta ei ole vakiintunutta oikeuskäytäntöä nykyisin viranomaisen valitusoikeus perustuu tällöin julkisen tällöin julkisen edun valvontaan tai eri hallin nonalojen erityissäännöksiin esityksessä sääntelyä selkeytettäisiin näiltä osin ehdotetussa laissa säädettäisiin mahdollisuudesta suulliseen valmisteluistuntoon ja tarkastusten tekemiseen uusi laki mahdollistaisi myös sen että useaan hallinto oikeuteen hajaantunut asiakokonaisuus voitaisiin tarvittaessa käsitellä yhdessä hallinto oikeudessa lakiin sisällytettäisiin säännökset todistajan niin sanotusta itsekriminointisuojasta eli oikeudesta kieltäytyä kertomasta seikkoja jotka voisivat saattaa syytteen varaan hänen läheisensä nykyisin tästä ei ole hallintolainkäytön hallintolainkäytön osalta säännöksiä laissa vaan oikeus perustuu euroopan ihmisoikeussopimukseen ja sitä koskevaan oikeuskäytäntöön nykyisin käräjäoikeudet voivat antaa väliaikaisia turvaamismääräyksiä myös hallintoasioissa esityksessä ehdotetaan että toimivalta antaa väliaikaisia määräyksiä hallintolainkäyttöasioissa siirrettäisiin kokonaisuudessaan hallintotuomioistuimille tarkoituksena on että uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tulisi voimaan vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa tai alkupuolella lakipakettiin sisältyy myös hallintolainkäyttölain kumoamisesta johtuvia välttämättömiä muutoksia useisiin muihin lakeihin kiitos

sitten mennään

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat

nopeuttaa prosesseja ja turvaa korkeimman hallinto oikeuden resurssien kohdistumisen vaikeampiin asioihin ja toisaalta niihin joista on tärkeää saada ylimmän tuomioistuimen ratkaisu nythän sama asia voidaan tutkia viranomaisten toimesta neljä eri kertaa ensin syntyy hallintopäätös tämän jälkeen siitä tehdään oikaisuvaatimus sen jälkeen siitä on oikeus valittaa hallinto oikeuteen ja nykyjärjestelmässä edelleen korkeimpaan hallinto oikeuteen ja niin kuin keskusteluissa esille näissä pitkissä valitusprosesseissa ja moninkertaisessa käsittelyssä on kiinni valtava määrä erilaisia investointeja erilaisia ihan tavallisten ihmisten yrittäjien ja muiden hakemia ja tarvitsemia päätöksiä ja on järkevää tehdä tällainen valituslupajärjestelmä laajentaa sitä myös myös tilanteita joissa toinen viranomainen on valittanut toisen viranomaisen tekemistä päätöksistä kansalaisten oikeusturvan kannalta ei ole millään tavalla välttämätöntä että kaikki asiat pitäisi voida tuoda ylimmän tuomioistuimen ratkaistavaksi tämä esitys tuo siis säästöjä ja nopeuttaa yritysten ja yksityisten henkilöiden prosesseja ja niin edelleen perustuslakivaliokuntahan on käsitellyt vastaavaa kysymystä omassa kaksituhattaseitsemäntoista ja todennut siinä että valituslupasääntely ei ole ongelmallinen edes kaavoitusta ympäristölupa asioita tai muita ympäristöasioita koskevissa asioissa joilla voi olla laaja alaisiakin vaikutuksia arvoisa puhemies niin kuin ministeri häkkänen esittelypuheenvuorossaan totesi oikeusturvan saatavuuden kannalta lainvoimaisen päätöksen saamisen nopeus on myös tärkeä arvo mitä nyt tämä käsillä oleva esitys valituslupajärjestelmän laajentamisesta erityisesti turvaa tämä on hyvä ja kannatettava esitys

rouva puhemies vaikka hallintolainkäytön uudistus saattaa kuulostaa vain virkakuntaa ja oikeusoppineita kiinnostavalta kyseessä on perustavanlaatuinen kaikkiin suomessa asuviin ihmisiin vaikuttava asia hallintoviranomaiset vastaavat siitä että hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa palvelut ja turvaa toimeentulon viranomaiset valvovat sitä että ympäristöä suojelevat päätökset pannaan täytäntöön taloudellisen toiminnan puitteet ovat myös suurelta osin julkisen sektorin hyvän tämä uudistus on tehtävä huolella ja eri näkökohtia pohtien hallituksen pyrkimys nopeuttaa ja tehostaa menettelyä on ymmärrettävä ja kannatettava talouden toiminta ei saa jäädä pysähdyksiin hitaan ja mutkikkaan hallintolainkäytön sokkeloihin valituslupaedellytys korkeimpaan hallinto oikeuteen on tällä perusteltavissa esitetyn mukainen valituslupamenettely myös muuttaisi khota nykyistä enemmän ennakkopäätöstuomioistuimeksi puhemies nopeus asetetaan toisinaan oikeusturvan vastakohdaksi asiat joko päätetään mutkat suoristaen tai niitä pohditaan pitkään ja hartaasti aivan näin yksinkertainen asia ei ole myös oikeusturva edellyttää että päätökset tulevat kohtuullisessa ajassa aivan kokonaan tehokkuuden ja oikeusturvan vastakkainasettelua ei pidä jättää onkin hyvä että uuteen lakiin on sisällytetty viranomaisen mahdollisuus valittaa toisen viranomaisen päätöksestä toki vain valitusluvan kautta erityisesti ympäristöasioissa viranomaisvalitus on tarpeen luonto ei käytä puhevaltaa itse ympäristöpolitiikan ja elinkeinopolitiikan tasapaino edellyttää että ratkaisut punnitaan huolella eri puolilta yleistä etua on varjeltava ja tämä on muistettava myös uuden luova viraston

puhemies tosiaan tuossa meidän oikeusministeri häkkänen jo hyvin yksityiskohtaisesti esittelikin hallituksen esityksen sisältöä ja itse mainitsisin

että tämä tulee tarkoittamaan jatkossa sitä että hallintopäätöksestä saa valittaa riippumatta hallintopäätöksen tekijän organisatorisesta asemasta

merkittävä muutos tulee olemaan se että haettaessa hallinto oikeuden päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto oikeudelta edellytettäisiin lähtökohtaisesti aina sitä valituslupaa

ja valituslupa myönnetään jos asiassa on tarve saada ennakkopäätös tai hallinto oikeuden ratkaisussa on ilmeinen virhe taikka jos on jokin muu painava syy asian uudelle käsittelylle

kun näin tapahtuu tapahtuu niin sitten automaattinen oikeus saada hallinto oikeuden päätös korkeimman hallinto oikeuden ratkaistavaksi poistuu ja tämä on omiaan vähentämään selvien asioiden tutkimista toiseen tai jopa kolmanteen kertaan

tämä muutos tulee nopeuttamaan esimerkiksi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyen valitusten käsittelyä ja näin ollen rakennusprojektien käynnistymistä

ja on ihan syytä huomauttaa siitä että tämä asia on ollut hyvän hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuna

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa on hallituksen esitys joka on yksi hyvä esimerkki niin kutsutusta fiksusta norminpurusta

hallinto oikeudessa säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin tulkinnanvaraisuudet jäisivät siis on myös oletettu että säännösten täsmentäminen lisäisi kustannuksiltaan halvempien käsittelymuotojen kuten kirjallisen menettelyn suosiota hallintoasiaa koskevissa oikeudenkäynneissä tätä varmasti kaikki tässä salissa voivat pitää hyvänä pyrkimyksenä lisäksi esitys tässä muodossaan sujuvoittaisi sujuvoittaisi hallintoasioiden käsittelyä oikeusjärjestelmässämme nythän meidän korkeimman hallinto oikeuden asioista reippaasti yli kahdeksankymmentä prosenttia on hallinto oikeuksien kautta tulleita valituksia isoin parannus nykytilaan olisi se että jatkossa jos hallinto oikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto oikeudelta siihen tarvittaisiin lähtökohtaisesti aina valituslupa samalla korkeimman hallinto oikeuden rooli muuttuisi valituspostikonttorista aidoksi ennakkopäätöstuomioistuimeksi kyse on siis nimenomaan alussa mainitsemastani fiksusta norminpurusta arvoisa puhemies tehokkaat mutta laadukkaat ja ilman aiheettomia viivästyksiä tehtävät oikeudenkäyntimenettelyt ovat koko yhteiskunnan etu jo nyt meillä on miljardien eurojen arvosta investointeja kiinni erilaisissa valitusprosesseissa siksi me tarvitsemme tämäntyyppisen muutoksen ja siksi kannatan tämän esityksen perusteellista mutta nopeaa valiokuntakäsittelyä

puhemies on aivan hyvä asia että hallintoasioiden oikeusmenettelyä nopeutetaan sitä lämpimästi kannatan on aivan ilmeistä kuten edustaja wallinheimo omassa puheenvuorossaan sanoi että valtava määrä hankkeita seisoo oikeuskäsittelyssä kun on turhia valituksia tehty hallinto oikeuksiin ja ne sitten seisovat joko hallinto oikeudessa tai korkeimmassa hallinto oikeudessa se on mielestäni yhteiskunnan kehittämisen kannalta aivan aivan negatiivinen ilmiö että yhdellä valituksella voidaan pysäyttää merkittävä hanke jolla olisi esimerkiksi positiivisia työllisyysvaikutuksia taikka sitten esimerkiksi jonkun yhteiskunnallisesti tärkeän seikan eteenpäinvieminen ei voi olla siitä kiinni että joku ihminen on sattumoisin siitä eri mieltä pitää muistaa kuitenkin se että demokratian perusideahan on se että suurimmalla osalla ihmisistä on tavoite kuitenkin kehittää yhteiskuntaa ja esimerkiksi joku tiehanke joka on jonkun seutukunnan kehittämisen kannalta välttämätön voi seisoa vuosia oikeusasteissa ilman että sillä on mitään järkevää syytä sen takia vain että joku vain halua kirjoittaa valituksen asiasta ja sillä sipuli pitää muistaa että valituksen teko tänä päivänä hallinto oikeuteen ei maksa kuin postimerkin verran ja sitten kun päätös tulee niin sen lunastusmaksu on kovin pieni siihenkin voisi tämän lain käsittelyssä kiinnittää huomiota valiokunnassa että laitettaisiin sitä

sen verran korkeammaksi että turhia valituksia se karsisi jonkun verran pääministeri sipilän hallituksen tavoitteenahan on on selkeästi ollut purkaa byrokratiaa ja toivon että tämä lakiesitys tekee sen mutta tärkeää kuitenkin olisi se että me ymmärtäisimme tässä maassa että turhien valitusten tekeminen aiheuttaa valtavaa vahinkoa ja nyt kun vihdoin ja viimein olemme päässeet

uuden lain säätäminen vanhan ja monille tutun hallintolainkäyttölain tilalle kunnianhimoinen uudistus eräs lain lain tavoitteista on parempi ja aiempaa selkeämpi säädöskieli liian väljät pykälät ja tulkinnanvaraisuus aiheuttavat ongelmia oikeudenkäytön ennakoitavuuteen ja ihmisten tasapuoliseen kohteluun keskeinen ja suurin muutos nykytilaan olisi se että hallinto oikeuden päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto oikeudelta haettaessa tarvittaisiin lähtökohtaisesti valituslupa tämä merkitsisi huomattavaa muutosta korkeimman hallinto oikeuden rooliin siitä tulisi entistä selkeämmin korkeimman oikeuden kaltainen ennakkoratkaisutuomioistuin oikeusprosessien nopeuttaminen on oikea ja hyvä tavoite mutta samalla on huolehdittava tietenkin siitä että ihmisten oikeusturva

hallintotuomioistuimen on huolehdittava siitä että ihmisten oikeusturva silti aina toteutuu hallintotuomioistuimen puolella on siis vain kaksi porrasta eli hallinto oikeudet ja korkein hallinto oikeus sen sijaan yleisten tuomioistuinten puolella portaita on kolme jatkossakin eli on käräjäoikeudet hovioi keudet ja ja korkein

on saatava vähemmäksi ja nyt sitten niitten turhien valitusten tekemisen vähentämiseksi on tehty paljon töitä ja järkevöitetty tätä systeemiä mutta täytyy koko ajan muistaa että valitusoikeus on aikanaan annettu tavallisten kansalaisten turvaksi viranomaisten mahdollisia virheitä ja jopa mielivaltaa vastaan näin näin ollen kannatan tätä esitystä mutta tässä paksussa materiaalissa on vielä paljon töitä tehtävänä

arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen tuossa aiemmin totesi huolestuneen oloisesti että meillä on ollut tilanteita joissa viranomainen on valittanut toisen viranomaisen päätöksestä tässä yhteydessä on hyvä kirkastaa mieliin perustuslaista kumpuava periaate valtion ja kaikessa julkisen vallan käytössä siihen kuuluu että on valvottava yleisen edun toteutumista ja noudatettava tarkoin lakia se siis on esimerkiksi valtion viranhaltijoiden velvollisuus tarvittaessa myös muutoksenhakumenettelyin tuomioistuimissa myös viranomaispäätöksistä ei siis mikään epäsuotava toimintatapa fiksua norminpurkua ole sellainen jossa juridisella ja teknisellä ja luonnontieteellisellä ammattitaidolla varustettujen viranhaltijoiden lakisääteistä työtä leimataan esimerkiksi turhiksi valituksiksi arvoisa puhemies viime vuosina kaikista maankäyttö ja rakennuslain mukaisista kaavapäätöksistä suomessa ely keskukset ovat valittaneet vain neljässä prosentissa näistä kuitenkin kahdeksankymmentä prosenttia on hyväksytty tuomioistuimissa viranomaisvalitukset toisen viranomaisen kaavapäätöksistä tässä tapauksessa ovat siis olleet perusteltuja ja tarpeen nämä vain huomioina tämänkin lain käsittelyn yhteydessä

arvoisa rouva puhemies olisin halunnut kehua ministeri häkkästä tämän esityksen tuomisesta tänne mutta kun hän ei ole paikalla niin puhutaan sitten hyvää selän takana tämä on sitä fiksua norminpurkua kuten edustaja wallinheimo totesi korkeimmasta hallinto oikeudesta tulee ennen kaikkea ennakkotapaustuomioistuin tarkoittaa sitä että korkein hallinto oikeus voi koko painollaan keskittyä ennen kaikkea tärkeimpiin juttuihin tämä valitusoikeuden tietynasteinen rajaaminen asetetaan usein vastakkain kansalaisten oikeusturvan kanssa näinhän ei ole asianlaita nimittäin kansalaisten ja myös myös yhteisöjen oikeusturvaan kuuluu se että he saavat ratkaisun heille tärkeisiin asioihin kohtuullisessa ajassa ja tässä suhteessa meillä suomessa on ollut ja on aika paljon puutteita ei tarvitse katsoa kuin euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta saamiamme langettavia tuomioita niin usein ne ovat liittyneet

kansalaisten ja suomessa toimivien yhteisöjen oikeusturvan tärkeä osa on se että voi saada asiaansa päätöksen ja selvyyden ilman vuosikausia kestävää valitusrumbaa tämä nyt käsillä oleva hallituksen esitys tulee osaltaan toimimaan siihen suuntaan että tällaiset vuosien joskus jopa vuosikymmenten prosessit tulevat lyhenemään ja tämä on erittäin tärkeä oikeusturvatekijä sekä kansalaisille että erilaisille yhteisöille

arvoisa rouva puhemies en voi olla yhtymättä edustaja zyskowiczin toteamukseen siitä mitä tarvitaan ja mitä halutaan on todella tärkeää että yksittäisen ihmisen tai yksittäisen intressiryhmän omat hankkeet taikka halut saavat nopean käsittelyn mutta nyt tässä ei olekaan kysymys enää siitä kuinka ja miten menetellään olemme poistamassa kuitenkin järjestelmää joka valvoo yleistä etua

voisin verrata sitä helposti niin että meillä on autokoulu joka opettaa ihmisiä ajamaan ja heillä olisi samalla kertaa myös vastuu siitä onko heidän ajo opetuksensa sellaista että liikenneturvallisuus varmasti toteutuu tässä ollaan nyt vähän samanlaisella sektorilla että että kun annetaan siihen yhteen viranomaistahoon se kaikki päätäntävalta niin heikkenee se kriittinen tarkastelu siitä mikä on turvallisuutta mikä on se jälkivalvonta ja mikä on kaiken kaikkiaan sitä yleistä etua myös valvomme minä luotan suomalaiseen viranomaiseen jos siellä laissa ja lain perusteluissa ja lakitekstissä olisi että velvoitetaan ottamaan huomioon näitä ja näitä seikkoja ja punnitsemaan sitä asiaa ja se olisi avointa tämä järjestelmä mikä oli jo hallituksen aiemmassa valmistelussa olisi ollut se kantavampi voima että tämä olisi ollut se viranomainen niin kuin edellä tässä kuultiin ne valitusten määrät ja niistä johtuvat prosessien pitkittymiset ovat todella

arvoisa puhemies itse olen työskennellyt pitkään viranomaisissa ja minulla on ollut myös ilo työssäni olla töissä hovioikeudessa vakuutusoikeudessa ja käräjäoikeudessa siellä tiskin sillä puolella jossa näitä asioita joudutaan ratkaisemaan sanoisin että tuo liian pitkä käsittelyaika on myös osittain sitä että me lainsäätäjät joiden rootelissa nykyisin istun teemme aika paljon velvoittavia säännöksiä tuomioistuimille mikä sinänsä on hyvä esimerkiksi tuomioistuimen velvollisuus käsitellä ja selvittää asioita mutta se rajanveto siihen milloin esimerkiksi tuomari siirtyy jo yksittäisen henkilön oikeusavustajaksi on hiuksenhieno meidän tulisi muistaa että kun me teemme näitä hienoja oikeusturvapykäliä niin me myös lisäämme jatkuvasti jatkuvasti sitä tuomareiden työtaakkaa nämä kaikki asiat eivät ratkea pelkästään pelkästään tiukentamalla niitä säädöksiä vaan meidän tulisi huolehtia riittävistä resursseista harmi että ministeri ehti lähteä koska olisin kysynyt siitä kun tuntuu että tahansa hallituksen esityksessä ja oikeudenkäymiskaaren muutoksessa ja lisätehtävissä tuomioistuimille tai hallintotuomioistuimille yleensä aina lukee lopussa että ei resurssivaikutuksia jokainen meistä ymmärtää että kun omaan työhön tulee uusi tehtävä tai uusi velvollisuus niin se aiheuttaa lisää lisää työtaakkaa tässä oli muistaakseni toissa syksynä oliko viime vai edellisenä syksynä semmoinen laaja tutkimus tuomioistuintuomareiden jaksamisesta siinä tuli esille että siellä oli paljon työuupumusta siellä on ihmisiä jotka ovat erittäin tunnollisia siellä ei muun muassa monikaan ole poissa mistä tulee mieleen tämmöinenkin asia että tuomaria ei saa vaihtaa kesken pääkäsittelyn ilman että se aloitetaan alusta minulla oli yksi tuttava hän istui useamman kuukauden juttua ja ja siinä oli tilanne että hänen olisi pitänyt pystyä olemaan pois terveytensä vuoksi mutta koko oikeudenkäynti olisi jouduttu aloittamaan alusta tämmöisiä seikkoja meidän on hyvä huomioida riittävät resurssit pitää turvata

rouva puhemies pykälä sanoo että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä siihenhän pitää toki pyrkiä että jos joku hakee vaikka nyt rakennuslupaa muistan erään tapauksen ja sekin asia on edelleen vireillä jossa pienen puron yli menevää siltaa yritetään korjata mutta siinä muka on joku luontoseikka joka estää sen olemassa olevan vaarallisen sillan laittamisen kuntoon purkamalla sen vanhan huonokuntoisen sillan pois ja laittamalla siihen uuden sillan jolloin se on turvallinen kaikelle kuljetukselle tästä on valitettu se on vuosia seisonut oikeusasteissa ja valtavia kustannuksia syntyy ja mitä hyötyä syntyy ei mitään hyötyä pelkkää vahinkoa ihmishenkiä vaarannetaan ja ne ihmiset joiden elämään se silta vaikuttaa joka päivä elävät jatkuvassa epävarmuudessa että kannattaako tänne enää mitään rakentaa kun jokaisesta asiasta valitetaan ja se seisoo hallinto oikeuksissa sitten jatkuvasti yksi asia kun saadaan käsiteltyä toinen tulee heti perässä eihän se näin voi mennä pitää muistaa että esimerkiksi siviilioikeuspuolellahan olemme tässä salissa hyväksyneet esimerkiksi rattijuopumustuomiot jotka ovat selviä tapauksia käsitellään pikamenettelyllä ja samalla kun on todettu että kaveri on syyllistynyt rattijuopumukseen siinä saa käteen kuitin ja maksamalla sen pois se on pikakäsittelyllä hoidettu homma ja ihan selvä tapaus näin pitääkin toimia kyllä hallintopuolella pitää tähän samaan päästä meillä seisovat tässä maassa miljardien hankkeet kymmenientuhansien ihmisten työpaikka on siitä kiinni että jotkut känkkäränkät valittavat valittamisen ilosta jokaisesta kunnasta löytyy muutama henkilö jotka valittavat valittamisen ilosta sen tautta että saavat paikallislehdessä julkisuutta

arvoisa puhemies edustaja halmeenpää otti esille yleisen edun valvonta asiat tämähän kuuluu tähän maakuntahallintouudistuskokonaisuuteen ja siihen liittyvään luovaan valtion lupa ohjaus ja valvontavirastoon jota ollaan nytten perustamassa elikkä on tahoja toimijoita jotka ovat huolissaan siitä siitä tulisiko luovassa olla sitten erikseen tämmöinen oma yleisen edun

on todella järkevää että tätä erillistä yksikköä ei nyt sitten tule vaan luovassa on koko prosessin ajan kun siellä asioita käsittelyssä mukana tämä yleisen edun valvonta kun yleisen edun valvonta on koko ajan siinä prosessissa mukana sillä voidaan varmistaa että nämä asiat myöskin huomioidaan tänä päivänä on virkamiesten tietotaito lisääntynyt luova on iso kokonaisuus missä pystytään porukalla huomioimaan se että tässä valmistelussa on jo yleisen edun valvonta mukana tämän mukaisesti saadaan tuloksena entistä parempia päätöksiä

on valittamiskuviot ja muilla on yhä olemassa valitusoikeus luovan päätöksistä hallinto oikeuteen elikkä valituskuviot säilyvät järkevällä tavalla entisellään ja uskon ja toivon että tämän mukaisesti saamme järkevämpiä parempia päätöksiä aikaiseksi

ja nyt sitä laajennetaan se on järkevää normienpurkua ja sujuvoittamista kyllä vaikka täällä vihreiden edustaja toista ehkä antoi hivenen ymmärtää esimerkiksi elyt ovat tehneet valtavia määriä lupapäätöksistä valituksia ja valituksien kohteina ovat olleet toisten virkamiesten ja virkanaisten tekemät päätökset eli kuntien ja avien tekemät erilaiset lupapäätökset tämä siis tilannetta ennen kuin näihin toimenpiteisiin on ryhdytty kaarina esimerkiksi antoi luvan kahdelle digitaululle tien varteen siitä on nyt jo useampi kerta valitettu valitettu hallinto oikeuteen ja en tiedä onko tauluja vieläkään nähty itse uskon että siellä paikan päällä hyvin on tiedetty minkälaiset mainostaulut siellä siellä sopivat olemaan mutta jossain on aina pätevämpi virkamies tekemään valituksia eteenpäin meillä on myös hyviä esimerkkejä äänekosken biotehdas samassa pöydässä neuvotellen etsittiin ratkaisu ja lupaprosessi saatiin poikkeuksellisen nopeasti läpi eli en itsekään missään tapauksessa kannata mitään runnomista vaan sitä että mieluummin yhdessä neuvotellen yhdessä pöydässä istuen etsitään ratkaisu ja otetaan ne ongelmakysymykset esille ratkotaan ne ja tehdään päätös eikä niin kuin nyt on tehty että tehdään päätös jossain siitä toinen valittaa ja näin poispäin minun mielestäni tässä mennään hyvään suuntaan ja tällä toimenpiteellä mutta myös tällä neuvottelumenettelyllä meillä on mahdollisuus jopa puolittaa lupa ajat
pysytään kahden minuutin puheenvuoroissa jos sieltä istuimelta puhutaan

arvoisa rouva puhemies samaa mieltä edustaja heinosen kanssa että nimenomaan lupaprosessien sujuvuutta pitää kehittää ja se historia on ollut erittäin valitettavaa että eri viranomaiset eri aikaan käsittelevät lupaprosesseja ja se on ollut se minkä takia ne viivästyvät kun edustaja heinonen sanoo että viivästyksiä on niin ja niin monen miljardin euron arvosta välttämättä tarkoita juuri sitä että viranomaispäätöksistä toinen viranomainen on valittanut vaan tämä meidän prosessointimme on ollut puutteellista eikä yhdessä tekemistä no luovan perusteella tähän nyt ollaan tulossa ja tahtotila on se mutta kuka valvoo sen yleisen edun mukaisesti sitten että kaikki tapahtuu niin että kukaan ei joudu kärsimään edustaja hoskoselle täytyy sanoa että eivät ne valittajat suurimmalta osaltaan ole viranomaisia eivät ne päätökset todellakaan niitten yksittäisten kuntalaisten taikka taikka kaupunkilaisten osalta viivästytä niitä kyllä ne ovat yksittäisten ihmisten tekemisiä mutta nyt on tapahtumassa mahdollisesti se että viranomaiset eivät omalla asiantuntemuksellaan olekaan valittamassa siitä mahdollisesti ja todennäköisesti lainvastaisesta lupamenettelystä vaan se jää kansalaisjärjestöjen kontolle jolloin me olemme siinä tilanteessa että mietimme onko kansalaisjärjestöillä resursseja reagoida siihen että yleistä tilaa ei arvioidakaan todella perusteellisesti ja hyvällä lain tuntemuksella mikä lisää turhien valitusten määrää

arvoisa puhemies jäi tuossa äskeisessä puheenvuorossani vielä asia pikkuisen kesken

aika loppui mutta täällä on puhuttu paljon näistä turhista valituksista ja jatkan niin kuin sieltäpäin missä se ihminen niitä ratkaisee elikkä siellä tuomioistuimen pöydän takana tämä tuomari meidän on hyvin helppo sanoa täällä että turha valitus no prosessin jälkeen se voi olla turha valitus se on hyvin vaikea ensin nähdä ja varsinkin kun mehän olemme näissä kaikissa lainsäädännöissä hyvin tarkkaan edellyttäneet sitä että tuomioistuimen tulee täydennyttää ohjata ja neuvoa elikkä me emme ole antaneet tuomioistuimille mahdollisuuksia kuin hyvin poikkeuksellisessa tapauksessa selvästi lainvastaisia valituksia jättää tutkimatta ja kyllä se on hyvin harvassa että näin voisi tehdä se vaatii aina selvittämistä ja vastapuolen kuulemisia ja muuta me voisimme itsekin katsoa peiliin että meidän pitäisi antaa sitten paremmat työkalut myös sinne toiselle puolelle ja luottaa heidän kokemukseensa että he voisivat sitten jättää tutkimatta herkemmin sellaisia aiheita jotka ovat niitä niin sanottuja turhia valituksia mutta se ei aina ihan selvästi päältäpäin näy vaikka se olisi sekavasti kirjoitettu yksityishenkilön toimesta siellä voi joskus olla se totuuden siemen ja se myöhemmin löytyykin eli ei se ihan ihan näin olekaan täällä puhuttiin näistä oikeudenkäyntimaksuista hallinto oikeudessa se on kaksisataaviisikymmentä euroa ja korkeimmassa hallinto oikeudessa viisisataa euroa eli ei se nyt välttämättä niin pieni maksu ole jos ei kovin isot tulot ole tietysti silloin jos saa oikeusapua ei tarvitse maksaa myöskään näitä oikeudenkäyntimaksuja se kuuluu siihen oikeusapupäätökseen mutta esimerkiksi vero ja julkisissa

arvoisa puhemies valitusoikeus on perusoikeuksia tässä yhteiskunnassa kun aika ajoin aina nousee yleisönosastoissa ja muualla esille vaatimuksia että valitusoikeutta pitäisi kiristää niin minusta se on väärä linja koska kansalaisilla varsinkin pitää olla valitusoikeus koska monta kertaa on mahdollista että ikään kuin mielivaltaa käytetään heitä vastaan jos tätä valitusoikeutta ei olisi niin siitä saattaisi olla kohtalokkaat

tai asiamiehet minun mielestäni siinä on myös sellainen riski olemassa että tästä yleisen edun valvonnan yksiköstä tai asiamiehistä tulisi ikään kuin ylipappeja joilla olisi oikeus sitten arvioida alempiarvoisia viranomaisia siinä mitä heidän on tehtävä tai ei ole tehtävä ja mitä yleisesti ottaen tulee viranomaisten valitusoikeuteen niin minusta on ehkä oikein että sitä rajoitetaan jossain määrin että viranomaiset eivät tavallaan valita niistä päätöksistä joista toinen viranomainen ei heidän mielestään ehkä ole tehnyt oikeaan suuntaan olevia päätöksiä sehän ei suinkaan poista sitä yleistä valitusoikeutta lukisin täältä hallintolaista kun meillä on olemassa hallintolaki joka kuitenkin säätelee miten viranomaisen tulee toimia ja hallintolainkäyttölaki jossa on hyvän hallinnon perusteet kuudes pykälä hallinnon oikeusperiaatteet viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja

arvoisa puhemies ärade talman kun puhutaan turhista valituksista niin ihan kuten edustaja meri sanoi sitähän on vaikea arvioida etukäteen mutta jos katsoo niitten läpimenoprosentteja niin niin yksittäisten kansalaisten tekemät menevät heikosti läpi viranomaisten tekemät menevät voittopuolisesti läpi eli jos haluaa nyt kritisoida jotain valitusta niin niin tietenkin yksittäisten kansalaisten valitukset siinä tapauksessa ovat sitten niitä jotka ikään kun katsotaan turhiksi mutta se on ihan perustavaa laatua oleva oikeus ihan niin kuin edustaja eestilä tuossa sanoi nyt tässä luovassa

on sen sijaan syytä olla huolellinen oikeusturvasta ellei sinne tule yleisen edun valvontaelintä koska silloin nimenomaan poistetaan valistunut asiantuntemukseen perustuva mahdollisuus ohjata päätöksentekoa jos on sitä mieltä että se on hyvä asia jos haluaa perustella sitä ikään kuin tällä turhan valituksen argumentilla niin silloin pitää samassa lauseessa myöskin olla sitä mieltä että oikeuslaitos suomessa ei toimi tai että meillä on kenties väärät lait koska nämä ovat nimenomaan niitä valituksia jotka ovat perustuneet lakiin ja jotka ovat oikeusasteissa menneet läpi luovan yhteydessä korkein hallinto oikeus on äärimmäisen painokkaasti kritisoinut lakiesityksessä nimenomaan tätä yleisen edun valvontaelimen poistamista äärimmäisen painokkain sanoin ja minun mielestäni se on kyllä asia joka tulisi ottaa huomioon tulisi ottaa vakavasti vaikkakaan sinänsä tässä viime aikoina korkeimman hallinto oikeuden lausunnoille nyt ei kauheasti ehkä painoarvoa

arvoisa rouva puhemies eräs yli kolmekymmentä vuotta aluehallintoviraston ympäristöneuvoksena ympäristölupayksikössä toiminut henkilö totesi tässä taannoin että jos hän väittäisi että lupaviranomainen ei ei koskaan tee virheitä eikä virheellisiä päätöksiä niin ei hän puhuisi totta virheitä sattuu samassa yhteydessä on todettava että kaikki asiantuntijat ovat näiden lakien valmistelun yhteydessä lausuneet siihen suuntaan että tämä nykyinen järjestelmä yleisen edun valvonnasta ja siitä että viranomaiset lausuvat toistensa päätöksistä ja tarvittaessa myöskin hakevat niihin muutoksia on hyvä ja toimiva viranomainen ei tee mielipidevalituksia vaan perustelujen on oltava vain ja ainoastaan lainsäädäntöön perustuvia kansalainen voi tehdä intressiin pohjaavia valituksia ei viranomainen se kun edustaja maijala totesi että jatkossa tämä yleisen edun valvonta olisi koko prosessissa ja valmistelussa mukana varmasti pitää paikkansa näin on nytkin viranomaisten on todella noudatettava lakia nytkin ja siihen kuuluu se että viranomaiset punnitsevat toistensa tekemisiä ja antavat niistä lausuntoja se mikä muutos tässä luova virastossa jatkossa tulee on se että toisista viranomaisista tehdään aseettomia siinä suhteessa että kun nyt ely keskus esimerkiksi antaa aluehallintovirastoille lausuntoja että tämä ja tämä asia olisi syytä lupapäätöksessä ottaa huomioon ja aluehallintovirastot hyvin nämä lausunnot ottavat huomioon

arvoisa rouva puhemies vielä sen verran tästä asiasta että on syytä muistaa sekin tosiasia että suomi on saanut euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa monia langettavia päätöksiä siitä kun oikeusprosessit ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi aivan kuten perustuslaissa sanotaan asiat pitäisi käsitellä nopeasti ja saada lainvoimainen päätös näin ollen ja elämä voisi sen jälkeen jatkua minä edustan sitä näkemystä tässä maailmassa että en usko että hallinnolla tätä maailmaa parannetaan kovinkaan paljoa saatikka sitten nykyistä nykyistä vaikeaa taloudellista tilannetta osa niistä maista missä hallinto on kasvatettu valtavan suuriin mittasuhteisiin jo historian sivuille pölyttymään niitä ei enää ole eipä semmoisessa maassa missä hallinto on vain pääasia paljon muuta sitten olekaan elikkä toivoisin että näissä asioissa tunnustetaan tosiasiat ja kuten totesin rikosmenettelystä esimerkiksi rattijuopumusasioissa siellä on päästy jo nopeisiin ratkaisuihin ja aivan selvissä tapauksissa asiat hoidetaan nopeasti ja sillä sipuli

mainitsemani rakennuslupa koskien erästä siltaa kun vesistön yli mennään siinähän pitää olla aina tietyt luvat hallussa ennen kuin saa rakentaa pitäisikö tässä kylässä sitten mennä sellaiseen menettelyyn että ihmiset tulevat aamulla kävellen tai autolla siihen kyseisen epäkuntoisen sillan luokse pitkospuita pitkin menevät joen yli ja sitten jatkavat toisella autolla työmaalleen taikka sitten puutavararekat olisiko siinä kenties nosturit jotka nostavat puut joen yli ja sitten sieltä pannaan toiseen autoon hei haloo veljet ja sisaret eihän se näin voi olla kyllä tällaiset järkevät hankkeet pitää pystyä nopeasti korjaamaan ja laittamaan kuntoon aivan kuten rakennusluvat teiden rakentaminen ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies jaan edustaja eestilän huolen siitä että tällainen kategorinen kielto valittaa hallinnon välillä toisen hallintoviranomaisen päätöksistä voi johtaa epätarkoituksenmukaisiin tilanteisiin hallintovaliokunnan jäsenenä olen huomannut niin kuin varmaan moni muukin kansanedustajakollega omassa kuinka ministeriöt ja asiantuntijat voivat olla samasta asiasta hyvinkin eri mieltä tällä tiukalla rajauksella synnytetään tilanne joka on ehkä lähempänä vahvemman oikeutta kuin sitä tosiasiallista oikeutta johonka edustaja halmeenpää ja moni muu täällä salissa ovat jo puheenvuoroissaan viitanneet se asiantuntemuksen mukanaan

ehkä sitten viime kädessä joka tapauksessa tähän asti on mahdollistanut sen että hallintoviranomaiset ovat pystyneet valittamaan niistä asioista jotka vaikkapa ympäristöasioissa menevät myös sitten lainsäädännössä ja ja tuomioistuimessa edelle ja pidän ongelmallisena sitä että tällainen nyt vain hallituksen toimesta pois viedään että hallintoviranomaisilla sinänsä on tarkoitus kiusallaan valittaa uskon siihen että meillä suomessa on koulutetut hallintoviranomaiset jotka valittavat jos siihen perustetta on ongelma ei ole tässä tasavallassa ollut aikaisemminkaan se että joku valittaa vaan kyse on ollut ongelman näkökulmasta siitä että valitusajat ovat kohtuuttoman pitkiä ja käsittelyajat

maakuntahallintouudistuksessa olennaista on se että elyistä ja

ja sitten ne viranomaiset jotka eivät mene luovaan töihin menevät maakuntahallintoon elikkä käytännössä jatkossa luovassa kun puhutaan erityisesti ympäristöpuolen päätösasioista ovat entiset elyjen ja avien virkamiehet tekemässä päätöksiä yhdessä kun he tekevät päätöksiä yhdessä silloin siellä potentiaaliset valittajat ovat itse tekemässä sitä päätöstä elikkä silloin kun rakennetaan tätä päätöskokonaisuutta yleisen edun valvonta on koko ajan siinä prosessissa matkassa

käytetään voimavarat yhdessä se mikä on järkevää on se että tähän saadaan lisättyä yleistä julkisuutta entistä enemmän se että koko prosessin aikana kaikki lausunnot olisivat mahdollisimman paljon julkisia ja tiedossa että eri tahot voisivat olla siinä päätöksentekovaiheessa jo vaikuttamassa mahdollisimman paljon minun mielestäni tässä ollaan menossa huomattavasti eteenpäin ja tullaan parantamaan koko prosessin kulkua luovan päätöksistä

arvoisa rouva puhemies tässä edustaja maijala ottikin tärkeän asian esille sen että jos valtion luova viranomainen ei voi enää valittaa luova viraston toisesta viranomaispäätöksestä niin muilla on sitten kuitenkin valitusoikeus nyt on hyvä huomioida näitä muita valtion sektoriviranomaisia olemassakaan joilla olisi tehtäväkentässään valvoa yleisen edun toteutumista vaikkapa kalatalousasioissa onko se museovirasto onko se turvatekniikan keskus säteilyturvakeskus vai mikä se valtion sektoriviranomainen on jolle se kuuluu ei sellaista ole maakunta on maakunnallinen viranomainen kunta on kunnan viranomainen mutta oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen yleisen edun toteutumisen valvonta ja laillisuusvalvonta kuuluu myös ei sitä voi ulkoistaa vaikkapa vain kansalaisjärjestöille arvoisa puhemies lupaprosessien sujuvuutta pitää kyllä kehittää ja siihen kipukohtaan voisi auttaa oikea ja tarpeenmukainen resursointi lupaviranomaisessa esimerkiksi pohjois suomen aluehallintoviraston ympäristölupayksikössä on ollut jatkuva kuuden henkilötyövuoden vaje eipä siis ihme että pohjois suomen hankkeiden lupaprosessit ovat olleet aika usein aika kaukana tavoiteaikatauluista siinä olisi korjaamisen paikka jos sujuvoittamista halutaan ja ehkä se olisi jopa tehokkaampi keino kuin valitusoikeuden rajaaminen mutta minä kysyisin vaikkapa edustaja maijalalta mikä valtiollinen taho jatkossa luova viraston uudistumisen jälkeen voisi vaikkapa laittaa vireille voimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden muutoshakemuksen koska sehän on valtakunnallinen tehtävä

arvoisa puhemies yritän pysyä tässä hallituksen esityksen kohteessa joka on ja siihen liittyvät asiat itse olen kyllä sitä mieltä että asiantuntijaviranomaisilla täytyy olla riittävät keinot valittaa jos tämä pitää paikkansa kuten edustaja adlercreutz sanoi että viranomaisten valitukset menestyvät paremmin jos näin on en ole itse nähnyt tämmöistä tilastoa niin silloin se kertoo tietysti siitä että asiaosaamista paljon paljon taustalla ja tästä syystä ne menestyvät ja ehkä ovatkin tarpeellisia tulisin vielä tuohon keskusteluun kun täällä puhutaan näistä pitkistä käsittelyajoista varmasti viranomaispuolella on resurssipulaa mutta jos tähän tähän kyseiseen hallituksen esitykseen vielä paneudutaan niin meidän pitäisi luoda niitä työkaluja tuomioistuimille siellä on tällä hetkellä esimerkiksi todistelun rajaaminen tuomioistuin voi käyttää sitä yksi mitä muutama tuomari on minulle ehdottanut on semmoinen että käsittelymaksuja voitaisiin jollain lailla porrastaa sen mukaan kuinka monen päivän pääkäsittely on se voisi ensinnäkin hillitä sitä että ihmiset eivät toisi turhaa todistelua jolloin se oikeudenkäynti venyy tai niin kuin joskus näkee

yrittää niitä relevantteja asiakirjoja noukkia nimittäin se ei ole oikeasti niin vaikka sanotaan että asiamiehen ja asianajajan tehtävä olisi ne hyvin perata vaan kyllä se monesti tuomioistuimen valitettavaksi tehtäväksi jää erityisesti näissä indispositiivisissa asioissa mitä hallintoasiat usein ovat ja sitten näissä rikosasioissa nämä ovat hirmu työllistäviä oikeastaan kun kun täällä joskus puhutaan päivästä sairaanhoitajana ja päivästä lastentarhassa kehottaisin myös monia tutustumaan päivään tuomioistuimessa nimittäin se ei ole niin auvoisaa kuin se täältä kuulostaa

arvoisa puhemies edustaja kari täällä käsitteli asiaa saako viranomainen valittaa toisen yhteistyössä olleen viranomaisen päätöksestä saman instituution sisällä lähtökohtaisesti tämmöinen on off keskustelu varmaan on hyödytöntä mutta lähtökohta on kuitenkin se että kun ollaan oltu yhteistyössä niin pahimmillaan tämmöisestä valitusoikeudesta seuraa että tulee ikiliikkuja aina on töitä kun pyöritetään ja valitetaan vähän ristiin ja näin poispäin niin se saattaa johtaa johtaa mahdottomuuteen ja kuitenkin jos se asia on sellainen että se rikkoo vahvasti yleistä etua meillä on tuomioistuimet ja muiden valitusoikeudet aina olemassa niin että silloin ei pääse tietyllä tavalla

on omassa siviilielämässään ollut vahvasti mukana joissakin prosesseissa koska ei voi muuten noin hyvin tietää näitä yksityiskohtia mutta oma näkemykseni joka varmaan on juridisesti puutteellinen lähtee siitä että vaikka meillä on laki ja se on kaikille sama niin kyllä näyttää siltä että viranomaisten tulkinnat ovat erilaisia kuitenkin valitus saattaa perustua siihen tulkintaan miten viranomainen tulkitsee jotakin koska ei laissa voida kaikkia yksityiskohtia säätää niin että sieltä tulee vastaus jokaiseen elämäntilanteeseen me olemme valiokunnassakin törmänneet tilanteeseen että me itse olemme olleet säätämässä lakia mutta kun me katsomme mitä siviilielämässä tapahtuu tulkinnan muodossa niin se on lähes päinvastaista kuin se mitä tämä valiokunta itse on tarkoittanut lakia säätäessään me tulemme tänne tulkinnan harmaalle alueelle ja siitä tässä on kysymys meidän täytyy täytyy jotenkin tässä yhteiskunnassa myös uskaltaa rohkeasti piirtää rajoja kaikilla ilmiöillä ja asioilla on on rajansa ja niin pitää olla myös valitusoikeudella että me emme voi antaa kaikkien kukkien kukkia jos sitä puutarhaa ei sitten hoideta kunnolla

arvoisa herra
rouva anteeksi ajatukseni karkasi jo herrapuolelle kun tultiin puutarhanhoitoon kokoomuksen puolelta pahoittelen pahoittelen että näin kävi nyt on semmoinen asia että olen samaa mieltä kuin edustaja eestilä ilman sitä pilkun jälkeistä pientä ajatusta edustaja halmeenpää on tutustunut näihin prosesseihin pidän erittäin asiantuntevana hänen puheenvuorojansa juuri näissä asioissa ja kun nyt mennään nimenomaan vaikkapa voimalaitosten osalle ja siihen kuka niitä prosesseja sitten valvoo niin luulisi että pohjoisen suomen kansanedustajilla pitäisi olla ensinnäkin jo sydäntä siinä kuka on se viranomainen joka pystyy käynnistämään prosesseja tulevat ne sitten valittamisen kautta tai eivät kaikki me olemme täällä siitä samaa mieltä että meidän pitää pystyä tätä järjestelmää kehittämään ja meidän olisi jo pitänyt pystyä kehittämään sitä niin että valitus ja yleensä lupaprosessit käyvät käsi kädessä yhdessä niin että ne ovat vuorovaikutusta eri viranomaistahojen kanssa siihen me kaikki pyrimme nyt tätä latua oikaistaan ja osa meistä pelkää että se jättää osan tästä prosessista ehkä toisen intressin takia huomiotta vaikka me luotammekin suomalaiseen lupaviranomaiseen valmisteluprosesseissa
puhemies edustaja halmeenpään kanssa olemme ehdottomasti samaa mieltä siitä että resursseja tarvitaan luova puolelle lisää ympäristöasiat ovat meille kaikille erittäin tärkeä asia sehän on meidän kaikkien elinehto että ne toimivat hyvin kun halmeenpää kysyi minulta sitten sitä miten esimerkiksi nämä kalatalousvelvoiteasiat jatkossa hoidetaan miten valittamiset tehdään niin maakuntahallinto esimerkiksi lapissa tulee jatkossa olemaan se organisaatio joka käsittelee ja tekee päätökset kemijoen kalatalousvelvoiteasioista ja ja sen jälkeen valitusoikeus on sitten luovalla

minulla on itsellä kyllä epäselvyys vielä tällä hetkellä

tämä valituskokonaisuus hoidetaan eteenpäin varmasti tulen saamaan lisätietoa mutta sitten kokonaisuudessaan meillä oli kalatalouden keskusliitossa jonka puheenjohtaja olen keskustelua tästä kokonaisuudistuksesta näistä yleisen edun valvonta asioista ja siinä kyllä tultiin meillä johtokunnassa yksimielisesti siihen mielipiteeseen että pysymme ehdottomasti tämän hallituksen esityksen takana tässä kuviossa yleinen etu on kaikille se että luova tekee laajasti kokonaisvaltaisesti avoimesti ympäristöpuolen päätösasiat niin että siinä on yleisen edun valvonta koko ajan matkassa ehdottomasti me kaikki tarvitsemme yleisen edun valvontaa mikä on tällä hetkellä useammassa ympäristölainsäädännössä jo mainittunakin ne tulee ottaa kaikkiin jo laillisesti matkaan joten

arvoisa rouva puhemies edustaja eestilä puhui viisaita ja kun edustaja maijala viittasi yleiseen etuun niin mitä sitten jos se yleinen etu ei aina olekaan vaikka laajan yhteisön tai yksilön tai vaikkapa puolueen etu silloin kaivetaan usein ainakin puhelinnumero läheiselle kansanedustajalle tai tai lakikirja jos ei muu auta minä ainakin uskon siihen että suomessa on hyvät viranomaiset jotka pystyvät aidosti tekemään yhteistyötä ja silloin kun viranomaiset ovat jostain asiasta eri mieltä niin tähän asti näin ainakin uskon ja jonkun verran tiedänkin viranomaiset ovat pystyneet mahdollisimman pitkään viemään niitä prosesseja yhdessä ja katsomaan ne erimielisyydet ja kirkkoa keskelle kylää jonkunlaista hallinnollista ratkaisua mutta jos tähän ei syystä tai toisesta ole päästy ja pystytty asia on on ollut syytä viedä tarvittaessa oikeuteen asti ja on haettu sieltä sitten lain normituksen pohjalta se ratkaisu jolloin voidaan puhua yleisestä edusta se on ainakin tehty suomen lakien mukaan mutta pelkään sellaista maailmaa jossa puolueen tai vaikkapa maan hallituksen etu jyrää sen yleisen edun edelle ja jätetään viranomaisille ainoastaan mahdollisuus sivusta seurata prosessia mikä johtaa epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin en ota kantaa siihen ovatko ne lainmukaisia mutta se johtaa epäoikeudenmukaisiin ja epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin erityisesti ympäristöasioissa rakentamiseen liittyvissä asioissa ja monissa muissa asioissa asiantuntemuksella on jatkossakin hallituksesta riippumatta merkittävä rooli

arvoisa rouva puhemies täytyy nyt todeta että tämä luova viraston perustaminen on sinänsä aivan hyvä uudistus se selkeyttää hallintorakennetta ja se mahdollistaa asiantuntemuksen ja resurssien järkevän käytön siitä ei ole kiistaa ainoa vakava kipukohta on juuri tämä yleinen etu sen laillisuusvalvonnan heikentäminen edustaja maijala kalatalouden keskusliitto kylläkin toisin kuin te toteatte on yhdessä korkeimman hallinto oikeuden hallinto oikeuksien suomen vapaa ajankalastajien itä suomen yliopiston ja useiden ely keskusten ohella kritisoinut vahvasti valitusoikeuden rajaamista ja yleisen edun valvonnan heikentämistä

pelätään olevan perustellusti vakavasti vaarassa maakunnat joihin kalatalousviranomaiset kolmesta valtakunnallisesti kalatalousviranomaisen tehtäviä hoitavasta ely keskuksesta siirtyvät eivät ole valtion viranomaisia mutta esimerkiksi valtakunnalliset kansalliset kalatiestrategian velvoitteet tulevat valtiolta vesistöalueet eivät noudata maakuntarajoja ja ne täytyy hoitaa valtiollisesti sen takia tässä on uhkia siellä kalatalouden puolellakin maakunta ei voi ottaa eikä sille voi sälyttää valtion vastuulle kuuluvia tehtäviä sen enempää kuin kansalaisille kansalaisjärjestöille tai kunnillekaan

ensinnäkin johtamani keskusliiton lausunnon osalta sanon ihan suoraan semmoisen asian että kyseinen lausunto oli virkamiehen kirjoittama lausunto ja sen jälkeen olemme kalatalouden keskusliiton johtokunnassa tehneet siitä asiasta täysin toisenlaisen päätöksen sen jälkeen toinen asia edustaja kari otti hyvin esille sen että luovan päätös ei saa olla poliittinen päätös ja sen takia onkin tärkeää että luovassa on yksi ainoa organisaatio joka laajoilla hartioilla tekee sen päätöksen mitä on tekemässä eikä siellä ole erikseen sitten semmoista pienempää porukkaa joka voi mahdollisesti toimia poliittisesti luova ei saa olla poliittinen toimija vaan ehdottomasti osaava asiantuntijaporukka joka yhdessä laatii sen päätöksen

arvoisa rouva puhemies on kyllä hämmästeltävä sitä tapaa millä edustaja maijala epäilee että valtion viranomaisessa käytettäisiin poliittista harkintavaltaa kun siellä ei poliittisia päättäjiä istu lainkaan enemmän olisin huolissani siitä mitä valtaa käytetään tulevissa maakunnissa joiden ylin päättävä elin koostuu poliittisista päättäjistä en minä luova virastoa kyllä lähtisi poliittisen päätöksenteon käyttämisestä epäilemään enkä syyttämään se minkä takia otin tämän kalatalouden esille johtuu siitä että siellä tulevassa lainsäädännössä siis lakiesityksessä ei kylläkään ole lainkaan asetettu lain tasolla mitään vaatimuksia siitä miten nämä kalatalousasiat jatkossa järjestetään ne voidaan siis periaatteessa järjestää vaikka kahdeksallatoista eri tavalla velvoitetta siihen ei laista tule kehotus kylläkin mutta se on sitten hänessään mitä kukin maakunta tahollaan päättää ja syntyykö yhteistyötä tarkoituksenmukaisella tavalla kuten tällä hetkellä on niin että kalatalousasiat kuuluvat vain kolmelle ely keskukselle valtakunnallisesti pohjois suomi lapin ely keskukselle

arvoisa puhemies ei varmaan kannata meidän näistä kala asioista tässä tarkemmin enää keskustella koska muun muassa tämä kala asioitten ja näitten tehtävien jako on vielä valmisteluasioissa kesken elikkä on oma lainsäädäntökokonaisuutensa vielä tulossa siitä

miten yhteistyötoiminnat maakuntien välillä tullaan hoitamaan sillä ei varmastikaan tulla näitä asioita kahdeksassatoista hoitamaan jatkossakaan vaan kun se on tällä hetkellä hoidossa kolmessa maakunnassa niin siitä tullaan vielä säätämään sitten tarkemmin mitkä ovat ne viranomaisasiat mitä hoidetaan missäkin maakunnassa ja miten sitten muitten osalta tämä yhteistoiminta tullaan hoitamaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä tehdään muutamia muutoksia liittyen terrorismiin terrorismi haastaa erityisesti avoimet demokraattiset yhteiskunnat ja sen takia mekin olemme pakotettuja tekemään näitä muutoksia lainsäädäntöön terrorismirikoksiin liittyvät tietyt ryöstö kiristys ja väärennysrikokset säädetään kansainvälisiksi rikoksiksi ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta myös laajennetaan niiden osalta rikoslain terrorismirikossäädöksiä ehdotetaan täydennettäviksi ja muutettaviksi monin tavoin tässä esille nousee myös paraikaa vielä keskeneräinen turun terrori iskun käsittely ihmisoikeusprofessori martin scheininhan nosti esille viime syksynä hänen mielestään käännösvirheen joka olisi tässä meidän lainsäädännössämme ja sitä tässä esityksessä myös muutetaan itse olen matti tolvasen näkemyksen kannalla senkin jälkeen vaikka tämä muutos tehdään minun mielestäni tämä muutos ei alleviivaa sitä että kyse olisi käännösvirheestä niin kuin tolvanen totesi tällaisessa tilanteessa pitää katsoa myös alkuperäistä sanaa ja sen merkitystä kysehän martin scheininin kohdalla oli oli siitä että meidän lainsäädännössämme todettiin että teon olisi oltava omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin valtiolle ja hänen ajatuksenjuoksunsa lähti siitä että tämä viittaisi vain ja ainoastaan virkakoneistoon ja maa sen sijaan suomalaiseen

tämän kyseenalaisti myös matti tolvanen ja itse myös pidän tällaista pohdintaa lähestulkoon saivarteluna eli itse en näe sitä niin vaikka kyse on keskeneräisestä asiasta että tällä muutoksella hallitus tavallaan myöntäisi sen että tässä olisi käännösvirhe vaan tällä selkeytetään tätä tätä kohtaa tietenkään tällä muutoksella ei ole enää vaikutuksia turun terrori iskun tekijän tuomioon taikka siihen tuomitaanko hänet terrori iskusta ei tässä esityksessä terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelua terroristiryhmän johtamista terroristiryhmän toiminnan edistämistä koulutuksen antamista terrorismirikoksen tekemistä varten kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten värväystä terrorismirikoksen tekemiseen terrorismin rahoittamista ja matkustamista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevia rangaistussäännöksiä sekä terroristiryhmän määritelmää ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä muutettaisiin niin että huomioon tulevat tulevat otetuiksi terroristisessa tarkoituksessa tehtyjä rikoksia koskevat vakaviin tietoverkkorikoksiin liittyvät muutokset ja terroristisessa tarkoituksessa tehdyn radiologista asetta koskevan rikoksen säätäminen rangaistavaksi tämä matkustaminen näitä toimenpiteitä on tehty tämän hallituksen aikana lukuisia esimerkiksi matkustaminen

varten on on muutettu jo aiemmin tämän hallituksen toimesta rangaistavaksi ja nyt tässä esityksessä myös matkustamisen edistäminen tehtäisiin rangaistavaksi hieman tuntuu siltä että näitä kohtia tulee koko ajan lisää ja ja jokainen joudutaan erilaisten ihmisoikeusprofessoreiden tulkintojen mukaan kirjaamaan tähän pitkään listaan yksi tästä puuttuu edelleen ja se on terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointi olen itse tehnyt siitä lakialoitteen oikeusministeri häkkänen on siihen tarttunut ja käynyt sitä läpi ja kuulemma sen säätäminen rangaistavaksi on vaikeaa mielestäni sen ei pitäisi olla kovin vaikeaa on olemassa lainsäädäntöä muissakin maissa joissa esimerkiksi hakaristien ja natsisymbolien on on lainsäädännöllä todettu todettu aiheuttavan rikosseuraamuksia minun mielestäni terroristijärjestöön kuuluminen jos se tapahtuu suomestakin käsin pitäisi kyllä pystyä suomalaisessa lainsäädännössä säätämään rangaistavaksi toinen mitä itse olen pohtinut on se että meidän pitäisi löytää myös myös keinoja todennäköisesti tässä turunkin terrori iskussa tuomio tulee olemaan kutakuinkin sama tuomitaan tämä henkilö sitten terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista tai tai sitten tavallisista murhista rangaistukseen minä toivoisin että meidän löytyisi tulevaisuudessa myös vielä vielä selkeämmin sellaisia rangaistuksia joissa ei olisi mahdollisuutta esimerkiksi ehdonalaisuuteen päästä tai tai hakea vapautusta jos ajatellaan vaikkapa norjan massamurhaajaa minun mielestäni sellaisen tapauksen kohdalla norjan langettama kaksikymmentäyksi vuotta on lyhyt tuomio todennäköisesti norja ei häntä tule senkään jälkeen vapauttamaan mutta mielestäni tämäntyyppisissä rikoksissa tuomiot voisivat olla aidosti elinkautisia

arvoisa puhemies täytyy ensimmäisenä todeta että tämä lakiesitys on totta kai kannatettava ja vie lainsäädäntöä parempaan suuntaan on hyvä että

kohdistuvaa lainsäädäntöä tiukennetaan sekä täsmennetään nyt kuitenkin täytyy ihmetellä miksi on kestänyt näin kauan valmistella lopulta näinkin perustavanlaatuisiin asioihin kantaa

vaikkei tällaista nyt todennäköisesti kukaan muu kuin ihmisoikeusprofessorit vastusta suomessa on todettava että tämä on suurelta osin eun

ohjeistuksien ja päätöksien toteuttamista siis vähintäänkin kymmenen vuotta myöhässä vaikka terrorin uhka on koko ajan ollut olemassa ja kasvanutkin miksi on odotettu näin kauan ja kuinka on mahdollista että me joudumme odottamaan näissä asioissa eun päätöksiä ja ohjeistuksia emmekä pysty hoitamaan tällaista asiaa kansallisella lainsäädännöllä miten suomalaisten suojelu terrorismilta voi olla näin vaikeaa ja mutkikasta kehotankin että me täällä eduskunnassa miettisimme kuinka me voisimme tulevaisuudessa mieluummin olla kymmenen vuotta etuajassa terrorismin torjunnassa kuin kymmenen vuotta jäljessä

arvoisa rouva puhemies

lakiesitys terävöittää nykyistä terrorismiin liittyvää lakia siten että tietyt ryöstö kiristys ja säädettäisiin kansainvälisiksi rikoksiksi ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta laajennettaisiin niiden osalta lakiesityksellä muutetaan rikoslain kolmekymmentäneljä a luvun ensimmäistä pykälää niin että teon olisi oltava omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa jollekin maalle tai kansainväliselle järjestölle terrorismi pitää nähdä laajemmin yhteiskuntaan kohdistuvana rikoksena esitetty lakimuutos selkiyttää tätä pakkokeinolakiin ja poliisilain telekuunteluun ja asuntokuunteluun tulee muutoksia törkeän datavahingonteon törkeän tietoliikenteen häirinnän ja törkeän tietojärjestelmän häirinnän eräät tekotavat katsottaisiin terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi rikoksiksi kysymyksessä olevat tietoverkkorikokset ovat laajamittaisia erityisen tuntuvaa haittaa tai taloudellista vahinkoa aiheuttavia taikka yhteiskunnan tärkeän toiminnan vaarantavia tekoja mielestäni asia on erityisen tärkeä meillä täällä suomessa koska olemme kovaa vauhtia muuttumassa tietoyhteiskunnaksi

olemme täysin tällaisen automaattisen tietojenkäsittelyn varassa ja kun näihin järjestelmiin murtaudutaan tai niitä yritetään sabotoida se on omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa yhteiskunnalle lisäksi nykyisestä laista poistetaan tekijää ja matkustamisen kohdetta koskevat rangaistavuuden rajoitukset ja näin laajennetaan matkustusrikosten alaa myös tällaisen matkan rahoittaminen tulee rangaistavaksi matkustusrikos on edelleen luonteeltaan valmistelurikos suhteessa varsinaisiin rikoksiin nähden tällaisen rikoksen osoittamiseksi ja toteen näyttämiseksi on kyettävä osoittamaan että henkilön aikeena jo matkustushetkellä oli tehdä jokin rikoslain kolmekymmentäneljä a luvussa mainittu törkeä rikos kuinka tekijän tahto suhtautuu tekoon on klassinen kysymys kun päätetään rangaistavuudesta kehotan valiokuntia perehtymään tarkasti myös muiden pohjoismaiden vastaaviin lakeihin ja rangaistusasteikkoihin toivon että ne olisivat vähintäänkin yhteismitalliset arvoisa puhemies kannatan tätä lakiesitystä

arvoisa rouva puhemies

tätä osoittaa muun muassa se että suojelupoliisin terrorismiin liitännäisten seurantahenkilöiden kasvanut valtavasti muutamassa vuodessa nykyinen luku on lähemmäs neljäsataa neljäsataa seurattavaa henkilöä kun se vasta muutamia vuosia sitten oli kaksisataa henkilöä ja tämän johdosta suojelupoliisi on luokitellut suomen terrorismiuhan kohonneeksi siellä on sellainen neljän kohdan asteikko jossa nyt ollaan tultu yksi porras ylöspäin maailma ei mielestäni ole muuttunut vaaralliseksi itsestään maailma ei ole täyttynyt terroristeista itsestään tai suomi ei täyty terroristeista itsestään vaan politiikalla valitaan tulevaisuuden suunta

siinä että näiden erilaisten palojen sammutuksen sijaan tuntuu etteivät maiden hallitukset enää keskity siihen miksi se talo on alun alkaen syttynyt tuleen

se on tietenkin hyvä asia että terroristien tuomitsemiseen ja oikeuden eteen saattamiseen suomessa hallitus on tehnyt työtä mutta se on kuitenkin aika reaktiivista sen sen kannalta että terrorismia esiintyy tärkeä kysymys tässä on se milloin suomeen saadaan sellainen valtionjohto joka ei työnnä päätä pensaaseen vaan asettaa suomalaisten turvallisuuden politiikassaan etusijalle suomalaisten oikeus turvalliseen yhteiskuntaan tulisi olla tärkein ihmisoikeus ja sen ihmisoikeuden toteuttaminen turvallisen yhteiskunnan toteuttaminen suomeen vaatii kestävää ja vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa milloin näemme että suomen turvapaikkapolitiikka muuttuu kun täällä keskustellaan nykyään jatkuvasti terrorismista niin toivon että hallituspuolueiden edustajat pohtisivat sitä voisiko olla niin että turvapaikkapolitiikalla ja terrorismin kasvulla suomessa olisi joku yhteys

arvoisa rouva puhemies terrorismilaeista on ollut paljon tässäkin talossa puhetta ja niitä on myös odotettu lain muutoksen taustalla on euroopan unionin terrorismirikoksia koskeva direktiivi ja sen vaatimat muutokset meidän lainsäädäntöömme terrorismirikoksiin liittyvät tietyt ryöstö kiristys ja väärennysrikokset säädettäisiin nyt kansainvälisiksi rikoksiksi ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta myös laajennettaisiin niiden osalta kemiallisen aseen ja biologisen aseen kiellon täsmentäminen on myös erittäin hyvä asia lakiin ehdotetaan myös kokonaan uusia säännöksiä muun muassa terroristisessa tarkoituksessa tehtyä radiologista asetta koskevaa rikosta hyvä niin lisäksi lakiin on lisätty tarkennuksia niin että myös kybermaailmassa tapahtuvat vakavat rikokset voidaan katsoa tietyin edellytyksin terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi nämä vastaavat teknologiamurroksen haasteisiin ja ovat ymmärrettäviä tavoitteita haasteitakin tässä laissa toki on esimerkiksi kouluttautumista terrorismirikoksen tekemistä varten koskevaa rangaistussäännöstä ehdotetaan nyt muutettavaksi niin että sen piiriin tulee myös niin sanottu itsekouluttautuminen lisäksi kouluttautumisen tarkoituksena voisi olla myös terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelun tekeminen tavoite on ymmärrettävä mutta tämä kohta on herättänyt myös jonkin verran kysymyksiä ja kritiikkiä esimerkiksi rikosoikeuden professori melander on todennut että olisi vaikea ennakoida millainen toiminta olisi jatkossa rangaistavaa koska mikä tahansa toiminta voisi lopulta olla rangaistavaa jos epäillyn katsotaan kouluttautuneen terrorismirikoksen tekemistä varten viimeaikaiset autolla tapahtuneet terroriteot huomioon ottaen esimerkiksi autokoulun käyminen voitaisiin katsoa terroristisen teon valmisteluksi jos lakia näin tulkittaisiin lakia nyt hiotaan kannattaa mietinnössä kiinnittää huomiota siihen että

lain tulkintamahdollisuuksista tulee mahdollisimman selkeitä ja aukottomia jotta vältymme sitten kummallisilta tilanteilta toinen huomio esityksessä ehdotetaan siis myös pakkokeinolain ja poliisilain telekuuntelua koskeviin säännöksiin muutoksia joiden myötä mainittua salaista pakkokeinoa tai salaista tiedonhankintakeinoa voitaisiin käyttää myös terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen vakaviin tietoverkkorikoksiin liittyvien tekotapojen ja terroristisessa tarkoituksessa tehdyn radiologista asetta koskevan rikoksen selvittämisessä ja estämisessä

tässä meidän on syytä olla tarkkana lisäksi korostaisin sitä että vaikka me tarvitsemme terrorismin torjuntaan liittyvää määrätietoista ja jämäkkääkin lainsäädäntöä ja meidän lainsäädäntömme on kyettävä vastaamaan niihin odottamattomiin tilanteisiin joita epävakaassa maailmassa voimme kohdata on meidän samaan aikaan muistettava se että kun me haluamme ennalta ehkäistä terrorismia ja radikalisoitumista ja ja ekstremismiä meidän täytyy myös pitää huolta niin sanotuista pehmeistä keinoista

rouva puhemies edustaja parviainen toi esiin professori melanderin julkisuudessa esittämän kritiikin siitä että nyt aiotaan kriminalisoida itseopiskelu terrorismirikoksen tekemistä varten ja hän mainitsi kuten professori melander että esimerkiksi autokoulun käymisen voi nähdä myös tässä valossa minä henkilökohtaisesti en ymmärrä mikä tässä on ongelma jos joku opiskelee vaikkapa verkosta räjähteiden rakentamista tai muuta tällaista itse hänen tarkoituksensa on nimenomaan opiskella terrorismirikoksen tekemistä varten niin mikä se on se ongelma että tämä kriminalisoidaan meillähän on oikeuslaitoksessa tietysti voimassa se periaate että syyttäjän pitää osoittaa syytetty syylliseksi eikä syytetyn tarvitse osoittaa itseään syyttömäksi eli näin ollen todistustaakka on tietysti syyttäjällä ja jos joku on käynyt autokoulun tai verkosta katsellut pommin rakentamisohjeita niin näissäkin rikoksissa mistä nyt on kyse

niin edustaja olli poika parviainen mikä se on se ongelma että tämmöinen kriminalisoidaan siis mikä se ongelma on ilmeisesti täällä ei voida mitään tehdä missä pyritään terrorismia ehkäisemään ja pyritään erittäin vakavia rikoksia ehkäisemään ilman että joku professori oikeustieteellisestä tiedekunnasta näkee siinä isoja periaatteellisia ongelmia

arvoisa puhemies toistan siis kysymykseni edustaja olli poika parviaiselle joka hyväksyvässä mielessä viittasi professori melanderin kritiikkiin mikä se on se ongelma jos joku rikoksen tekemisen tarkoituksessa itseopiskelee jotain se näyttövelvoite se tuomitsemiskynnys on tietysti se mikä se aina on eli syyttäjän on osoitettava rikos toteen näytetyksi eli syyttäjän on osoitettava ja tuomioistuimen on on tultava siitä vakuuttuneeksi että kyseessä on nimenomaan terroristisen rikoksen tekemistä varten tapahtunut opiskelu

niin sanottu ihmisoikeusjuristi tai joku muu oikeustieteellisen tiedekunnan professori arvostelemaan ja pohtimaan asiaa että ei kai nyt vain rosvon oikeusturvaa vaaranneta mainitsen esimerkkinä kuinka vuosia sitten täällä käsiteltiin tällaisten törkeiden rikosten valmistelun saattamista kriminalisoiduksi ja sen jälkeen näin on tehty ja esimerkiksi tällainen yliopistoon kohdistunut murhaisku ymmärtääkseni lehtitietojen valossa pystyttiin juuri tämän rikoslain säännöksen perusteella ennalta ehkäisemään muistan kun tätä käsiteltiin julkisessa keskustelussa niin eräs oikeustieteellisen tiedekunnan rikosoikeuden professori oli huolissaan että jos törkeän rikoksen valmistelu jo kriminalisoidaan niin miten käy tämän rosvon oikeusturvan

niin sanottu ihmisoikeusprofessori martin scheinin arvosteli aikanaan sitä että poliisille annettiin mahdollisuus puhelinkuunteluun ja teletunnistetietojen saamiseen siitä on jo monta vuotta ja sen jälkeen lukuisa määrä

silloin aikanaan niin sanotut ihmisoikeusjuristit arvostelivat ja olivat huolissaan että suomesta ei sen jälkeen enää ole oikeusvaltioksi vaan me olemme joku tämmöinen kauhea isoveli valvoo yhteiskunta mielestäni fokus tavallisten ihmisten turvallisuudessa tavallisten ihmisten oikeusturvassa ja se että tätä vahvistetaan on oikein ja se vahvistaminen tapahtukoon niin että kunnioitetaan oikeusvaltion periaatteita joihin juuri kuuluu se että ketään ei tuomita terroristisen rikoksen tekemisen tarkoituksessa tapahtuneesta itseopiskelusta ellei syyttäjä pysty näyttämään toteen että tämä itseopiskelu on tapahtunut nimenomaan terroristisen teon toteuttamisen tarkoituksessa

tässä esityksessä täsmennetään ja laajennetaan terrorismirikosten tunnuspiirteitä tietyiltä osin ja esitys onkin perusteiltaan kannatettava täytyy kuitenkin edustaja mäkelän tavoin ihmetellä näiden lakimuutosten hitautta hitautta näinkin tärkeässä asiassa kuin terrorismiin varautumisessa sen ennaltaehkäisemisessä ja tietysti ennen kaikkea kansalaisten turvallisuuden varmistamiseen liittyvissä kysymyksissä arvoisa puhemies suomea on pidetty lintukotona osa taitaa pitää vieläkin mutta emme sitä ole kyllä valitettavasti pitkään aikaan olleet jos koskaan näyttää siltä että vasta tämä viimekesäinen turun isku on herättänyt hallituksen joskin kovin myöhään nyt täytyy muistaa että supo on huomauttanut ja muistuttanut viime kuussa että suomessa on kohonnut uhka terrorismille lisäksi suomessa liikkuu vapaasti jopa maassa laittomasti oleskelevaa henkilöä ja määrä on kasvanut räjähdysmäisesti muutaman viime vuoden aikana kun otetaan huomioon sekin että sisäministeri mykkänen totesi että osa osa näistä henkilöistä saattaa radikalisoitua ja jo ennalta supon seurannassa on useita satoja henkilöitä niin tilanne on edennyt hyvin vakavasti lyhyessä ajassa eikä tällä pienellä yksittäisellä lakimuutoksella sitä tietenkään ratkaista vaikka se onkin askel oikeaan suuntaan arvoisa puhemies mielestäni jatkossa tarvitaan tämän lakiesityksen lisäksi kokonaisvaltaisempaa ja suunnitelmallisempaa tietenkin viime kädessä toimivaa maahanmuuttopolitiikkaa sitä me perussuomalaiset olemme täällä eduskunnassa moneen otteeseen tuoneet esille ja tuomme jatkossakin
arvoisa rouva puhemies vastaan edustaja zyskowiczin reippaaseen puheenvuoroon tosiaan ehkä alkuun on syytä sanoa että minähän siis en vastusta tätä lainsäädäntöä missään tapauksessa ja mielestäni se on tarpeellista mutta minä haluan lähteä siitä oletuksesta että kun me näitä lakeja säädämme ja kuuntelemme paljon erilaisia ääniä me havaitsemme mitä tässä laissa halutaan tehdä ja me myös varmistamme että lain tulkinta jatkossa oikeuslaitoksessa on mahdollisimman hyvää ja aukotonta olen aivan samaa mieltä kuin edustaja zyskowicz siitä ei ole mielipide että näyttövelvoite on on syytteen esittäjällä ja tähän meidän oikeusjärjestelmämme perustuu mutta siitä huolimatta kyllä esimerkit maailmalta maailmalta kertovat myös varsin selvästi siitä että kun me varmistamme me varmistamme ja teemme erityisesti terrorismiin liittyvää lainsäädäntöä niin meidän on kuultava tasapainoisesti erilaisia näkemyksiä jopa silloinkin kun ne saattavat edustaja zyskowiczia ärsyttää niin kuin joidenkin professorien lausunnot ilmeisesti nyt ovat tehneet

ja tietoverkkovalvonta eri muodoissaan voivat johtaa siellä on ollut hyvin suuria kysymyksiä kansalaisyhteiskunnassa siitä voiko oikeusvaltioonkaan lopulta enää luottaa me varmasti tässä salissa haluamme tehdä kaikkemme jotta suomalaiseen oikeusvaltioon voi luottaa ja silloin meidän kannattaa kuunnella myös ihmisoikeusihmisten näkemyksiä ja hakea sieltä myös perspektiivejä omaan lainsäädäntötyöhömme katsoisin että se on suorastaan velvollisuutemme tämä liittyy myös vahvasti esimerkiksi tiedustelulain uudistukseen jota sivumennen sanoen myös kannatan mutta jossa meidän on oltava erityisen tarkkana jotta me luomme aukotonta lainsäädäntöä koska emme tee sitä pelkästään

ei ole olemassa erikseen mitään tavallisten ihmisten oikeuksia ja rosvojen oikeuksia jotka tulisi laittaa vastakkain on olemassa vain yksiä ja ainoita oikeuksia jotka koskevat meitä kaikkia rosvoutemme asteesta riippumatta me olemme saaneet elää historiallisesti poikkeuksellisen vahvassa oikeusvaltiossa poikkeuksellisen pitkää rauhan aikaa ja luulen että tässäkin salissa aika moni tuppaa unohtamaan sen että kyseessä on poikkeustila meillä ei ole mitään takeita siitä että asiat pysyvät ennallaan myös tulevaisuudessa se keskeinen syy minkä takia koko tämä hyvin hankala ihmisoikeusapparaatti on luotu on nimenomaan se että meillä olisi edes jonkinlainen perälauta jonkinnäköinen turva siinä vaiheessa kun asiat alkavat mennä pieleen esimerkiksi jo nyt se kun vuoden kaksituhattaviisitoista turvapaikanhakijat tänne ja sen jälkeiset tapahtumat ja on ollut loistava esimerkki siitä että silloin kun poliittisten päätöksentekijöiden arviointikyky ei ole ihan paikallaan on hyvä että meillä on edes se perustuslaki ja ne kansainväliset ihmisoikeussopimukset jotka vähän rajaavat sitä ettei tehdä mitään paniikkiratkaisuja

arvoisa rouva puhemies vastaan edustaja parviaisen asialliseen vastauspuheenvuoroon hän sanoi että tärkeätä onkin nyt korostaa että on kuunneltava näitä epäileviä tuomaita ja ja erilaisia tahoja herkällä korvalla vastaan että siitä edustaja parviainen teidän ei tarvitse olla lainkaan huolissanne näissä asioissa sekä lakivaliokunta että perustuslakivaliokunta kuuntelevat näitä niin sanottuja ihmisoikeusjuristeja ja muita oikeustieteilijöitä erittäin herkällä korvalla ja olen täysin vakuuttunut siitä että esimerkiksi puheena ollut professori melander tulee tämän asian tiimoilta kuultavaksi sekä eduskunnan lakivaliokuntaan että eduskunnan perustuslakivaliokuntaan

alkoholilainsäädäntöä siinä esitettiin aivan järkevästi että kriminalisoitaisiin se kun ihminen toisen ihmisen papereilla menee ravintolaan tai viinakauppaan ja huijaa viinakaupan myyjää tai ravintolan tarjoilijaa kun nämä oikeustieteilijät kauhistelivat sitä että tämähän koskee käytännössä viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaita ja voi johtaa siihen että heistä joku tuomitaan sakkoihin tämmöisestä huijaamisesta

ihmisten harhauttaminen niin sosiaali ja terveysvaliokunta ja sitten yksimielinen eduskunta päättivät että ei se ole väärin ei siitä rangaistusta saa tuomita

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että olen harvinaisen yksimielinen edustaja zyskowiczin kanssa näissä hänen perusteluissaan tässä kyseisessä esityksessä selkeitä esimerkkejä kuinka oikeusvaltiossa mielestäni tulisi toimia tämä tämmöinen tasavertainen asia että rikolliset ja terroristit ja kaikki ovat tasavertaisessa asemassa on aika hämmästyttävää tällainen puhelu että me emme voisi niitä ihmisiä puolustaa jotka ovat uhreja vaan pitää tekijöitä puolustaa vahvemmin tässä mielessä olen vahvasti edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä täällä on tullut esiin että ollaan eletty pitkän aikaa rauhanomaisessa maassa se on totta mutta pitää muistaa että siitä on vain noin seitsemänkymmentä vuotta että ei ole kamalan pitkä aika se on muutama sukupolvi kun täälläkin alueella oli epävakaat olosuhteet sata vuotta sitten oli voisiko sanoa aika karmeatkin olosuhteet suomessa että kyllä meidän pitää tätä oikeusvaltiota uskaltaa puolustaa täällä niin kuin edustaja zyskowicz on tässä minun mielestäni ansiokkaasti tänään tänään tehnyt tiedustelulaki nousi keskusteluun tämä on varmaan hyvä keskustelupohja myös sille kun tiedustelulaki tulee tähän tähän saliin silloinkin minun mielestäni pitää antaa viranomaisille ne oikeudet mitä jotta näitä rikoksia pystytään ennalta ehkäisemään ja

arvoisa puhemies tuohon edustaja kontulan puheenvuoroon kommenttina että kyllähän ne asiat alkoivat mennä jo vikaan huomattavasti ennen tätä turvapaikkakriisiä se turvapaikkakriisi oli vain oire asioiden vikaan menemisestä koska kyllähän asiat ovat suuresti vialla siinä kohtaa kun läpi euroopan kulkee satojentuhansien kansainvaellus vastoin kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja asiat ovat todella vialla silloin kun suomeenkin asti kulkeutuu kymmeniätuhansia tuntemattomia henkilöitä pääosin nuoria miehiä

arvoisa rouva puhemies tärkeä lakikokonaisuus tärkeästä asiasta olen saanut hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa olla nyt seitsemättä vuotta ja nämä ovat asioita jotka yhdistävät näitä molempia valiokuntia on mieluisaa huomata se että kokonaisturvallisuudesta ja kansallisesta turvallisuudesta nykyään puhutaan yhdessä ei erikseen ei erikseen ulkoisesta turvallisuudesta tai erikseen sisäisestä turvallisuudesta tämä on sellaisessa parlamentaarisessa kielessä tässä talossa aivan oiva ja tarpeellinen muutos ja siten myös pystytään puhumaan yhteisistä resursseista pelkästään tämän esityksen pääasiallista sisältöä kun lukee huomaa tämän jaottelun menneen läpi myös ministeriöissä valmistelijoiden pöydillä enää ei jaotella ei siiloteta turvallisuutta ulkoiseen ja sisäiseen tässä on useampia erilaisia kohtia joita ajattelin käsitellä mutta kun pääsin saliin vasta tässä loppuvaiheessa niin saattaa olla että jos joku vielä edustajakollegoista puheenvuoron pyytää niin ehkä pyydän sen jälkeen myös itsekin haluan kuitenkin yhden asian erikseen nostaa tietojärjestelmien häirinnän osalta muun muassa täällä on maininta siitä että myös terroristisessa terroristisessa tarkoituksessa tehty tietojärjestelmien häirintä kriminalisoidaan ja pidän tätä hyvänä ja tarpeellisena näkökulmana tietojärjestelmillä pystytään pahimmillaan kyberhyökkäyksineen sulkemaan kokonaisia kaupunkeja aiheuttamaan vakavaa uhkaa vaikkapa

sairaanhoidon asiakaspalvelun kohteena oleville henkilöille niin leikkauspöydillä kuin myös lääkeannostelun tai jonkun muun vastaavan tietojärjestelmän äärellä oleville ihmisille henkeen ja turvallisuuteen liittyviä vaarantamisia pystytään terroristisin teoin tekemään voikin kysyä onko meillä lainsäädäntö tänäkään päivänä ollut vielä kunnossa mitä tulee tähän ict

arvoisa puhemies tässä on ollut erittäin hyvää keskustelua ja mielelläni sitä jatkan kun ymmärsin että hallintovaliokunnan pitkäaikainen jäsen arvostamani sosiaalidemokraatti mika kari jolla tuntuu olevan monesti hyvin tervejärkisiä ajatuksia maamme turvallisuuteen liittyen haluaisi vielä esittää jotain mielelläni kuulisin näitä näkemyksiä

arvoisa rouva puhemies ihan lyhyesti ehkä enemmän tästä kouluttautumisesta terrorismirikoksiin myös tässä kansallisen turvallisuuden ympärillä paljon puhutaan tämmöisistä viharikoksista tai tai käytetään myös poliittisessa retoriikassa ulkomaalaisiin kohdistuvia epäilyjä että ulkomailta tulee tulee kansallisen turvallisuuden ikävä kyllä osin näin myös on sen osalta hallintovaliokunnassa tällä kaudella edellisen sisäministerin kouluttautumisesta terroristiseen tarkoitukseen tai ylipäätänsä matkustamisesta terroristisessa terroristisessa tarkoituksessa tehtiin jo valmiiksi laitonta ja askel oikeaan suuntaan nyt tässä lakiesityksessä kun sitä nopeasti luin näyttää siltä että vielä fiksummin tilkitään aikaisempaan lainsäädäntöön jääneet porsaanreiät niin että myös kansainväliset terroristit jotka ovat pystyneet maasta toiseen loikkimaan näissä tarkoituksissa joutuvat toivottavasti tämän lainsäädännön voimaan tultua suomen yli hyppäämään toivottavasti kansainvälisessä yhteistyössä ainakin euroopan tasolla pystyttäisiin tekemään sellaista lainsäädäntöä joka ehkäisee ja estää terroristisessa tarkoituksessa matkustamisen kouluttautumisen ja varojen keräämisen näillä keinoilla pystytään hyvin tehokkaasti ehkäisemään myös paikallista

arvoisa puhemies meillä on käsissämme muinaismuistolain muuttaminen ja jos ajatellaan sitä että voimassa oleva laki on yli viidenkymmenen vuoden takaa ja siihen on tehty vain pieniä muutoksia niin on syytäkin tarkastella uudelleen kun ymmärrettävää on että esimerkiksi hallintomenettely on muuttunut ja ja toimintaympäristökin on muuttunut meillä on kuitenkin tässä kyseessä meille hyvin tärkeä kansallisomaisuuden osa eli korvaamatonta historiaamme ja ja tätä historiaahan tulee sukupolville minusta tämä on oiva esimerkki siitä miten nyt yritetään kaikella tavalla yksinkertaistaa meidän päätöksentekoa ja hallintoa ja tämä on

niin kuin edustaja parviainen totesi edellä tämä lakihan on itse jo lähes muinaismuisto hyvä että tämä päivitys nyt tehdään oikeastaan se miksi itse tähän puheenvuoron pyysin on että olen itse ollut historian harrastaja pienestä pojasta lähtien ja myös innostunut jossain määrin metallinetsinnästä harrastuksena metallinetsintä harrastuksena on itse asiassa valtaosin saanut hyviä tuloksia aikaan suomessa vaikka resurssit ovat olleet pieniä kun se on tehty vastuullisesti mutta sitten meillä on esimerkkejä vaikkapa tämä raaseporin tapaus jossa törkeällä tavalla tuhottiin alue joka joka oli säilynyt poikkeuksellisen hyvin koskemattomana odottamassa itse asiassa sitä että teknologia kehittyy ja oltaisiin pystytty tutkimaan ilman että tuhotaan ja kaivetaan edes ammattilaisten ottein sen takia mielestäni olisi hyvä kun muinaismuistolaista puhutaan

luvittaa metallinetsintää myös omanlaisella lisenssillä sveitsissä on lupa ruotsissa on vuosittainen lupa ja minun mielestäni sen enempää ei ehkä suomessakaan tarvittaisi kuin kuin rekisteri ja ja lupa ja tieto siitä että tämäntyyppistä harrastusta tehdään sillä metallinetsijät valtaosa tekevät hienoa arvokasta työtä ja noudattavat lainsäädäntöä muinaismuistolakia ja muuta mutta olisi hyvä

me kaikki etsijät löytyisimme jonkinlaisesta rekisteristä jonkinlaisen luvituksen kautta toivon että hallitus tätä seuraavaksi pohtii

esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

jotka on hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään seitsemän matkustajan kuljetukseen sekä koulukuljetustaksit liikenne ja viestintävaliokunta katsoi valtiovarainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa että myös taksiliikenteessä käytettävät pienet esteettömät autot jotka on hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään kuuden matkustajan kuljetukseen tulisi sisällyttää autoverosta vapaisiin ajoneuvoihin liikenne ja viestintävaliokunta perusteli esitystään sillä että autoverotuen poisto vähentäisi todennäköisesti näiden sanottujen caddy luokan ajoneuvojen saatavuutta esteettömiin esteettömiin kuljetuksiin tämä johtuisi valiokunnan mukaan siitä että näiden autojen jälleenmyyntihinta on heikompi kuin tavallisten taksien ja siksi niiden elinkaarikustannukset ovat tavallisia takseja suuremmat arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta on on asettunut asiassa liikenne ja viestintävaliokunnan esittämälle kannalle tämä johtuu paitsi liikenne ja viestintävaliokunnan käyttämistä perusteluista myös siitä että markkinatilanne on uusi valiokunta esittää ainoana sisällöllisenä pykälämuutoksenaan että autoverottomuuteen riittäisi että ajoneuvo on hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään kuuden matkustajan kuljetukseen joista yksi tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta

puhemies taksialan sääntelyn purkaminen todennäköisesti lisää taksien määrää ja sentyyppisiä takseja tulee lisää joilla on muitakin kuljetuksia kuin taksi sen vuoksi ei ole perusteltua kovin pitkän aikaa enää antaa niin sanotusti alennusta tai oikeastaan poistaa autoveroa takseilta vaan tämän ajoneuvoveron osuuden tulee olla samanlainen kuin normaalissa

on paljon keskustelua varsinkin nämä yhteiskunnan tarvitsemat kuljetukset tulee turvata ja niitten kaluston tulisi olla hyvää jatkossakin kuten tällä hetkellä sitä varten on tehty myös esitys tästä että esimerkiksi esteetön kuljetus tulisi jatkossa olla entistä laadukkaampaa ja muuta vuonna kaksituhattakuusitoista tuli asetus jossa kaikkien esteettömien invataksien määräykset muuttuivat niin että niitten olosuhteet ovat tällä hetkellä hyväksyttyjä valtiovarainvaliokunnan päätösesityksessä oli eroavaisuutta

siinä että pienemmät esteettömät taksit plus kuusi ajoneuvot tulisivat siihen mukaan ainakin omasta puolestani niin kuin valtiovarainvaliokunta myös lausunnossaan toteaa olisi hyvä että varsinkin tuolla haja asutusalueilla pohjoisessa ja muualla olisi edullisempiakin takseja esimerkiksi kelan käytettävissä ja kuntien vammaiskuljetusten ja ja näiden käytettävissä sen takia haluttaisiin säilyttää tämä tämä nykyinen caddy luokan kuljetusmuoto siellä ja sen takia myös ne veroperusteet olisivat samat kuin näissä suuremmissa takseissa tässä on kaikista merkittävin asia mikä tämän tämän lainsäädännön tiimoilta on tosin myös matkailuautojen voisi sanoa tämmöistä verokikkailua pyrittiin vähentämään tällä

arvoisa rouva puhemies lyhyesti tästä lainsäädännöstä itse pidän myönteisenä sitä että kun alun perin tässä laissa olivat mukana myös ruumisautot ne poistettiin eli niiden veroetu säilyy jatkossakin näytti siltä että muutamien väärinkäytösten takia oltaisiin itse asiassa tehty tehty uudistusta joka olisi haitannut merkittävällä tavalla tämän tärkeän tärkeän asian hoitoa ja ja yrittäjien toimintaa pidän myös myönteisenä sitä ja haluan antaa kiitosta siitä että matkailuautokohtaa järkeistettiin ja muutettiin siellä oli kohtia jotka olisivat merkittävällä tavalla haitanneet esimerkiksi moottoriurheiluharrastusta

vaatimukset sellaisiksi että ne olisivat olleet kohtuuttomia esimerkiksi motocrossin kartingin ja tämäntyyppisten harrastusten näkökulmasta nyt nämä muutokset ovat sellaisia että ne voidaan hyväksyä ja ne toimivat järkevällä tavalla myös matkailuautojen väärinkäytöksien estämiseksi edellä edustaja suutari kävi läpi tätä taksikysymystä autoverosta vapaita olisivat siis jatkossa tilataksit koulutaksit ja liikenne ja viestintävaliokunnan esityksen mukaisesti valtiovarainvaliokunnassa lisäsimme tänne myös niin sanotun caddy luokan mikä on erittäin järkevää suomessa meillä tällä hetkellä esimerkiksi maaseudulla riittää tällainen caddy auto palvelemaan monipuolisesti sitä tarjontaa siellä usein on yksi taksi joka hoitaa ison osan kuljetuksista voi jopa olla ainoakin taksi ja silloin on järkevää että on se yksi invapaikka mahdollinen autossa olla samaa autoa voidaan toivottavasti tulevaisuudessa käyttää myös erilaisissa muissa kuljetuksissa

oikeastaan siksi tämän puheenvuoron pyysin kun edustaja viitanen on salissa että minua hämmästytti hämmennys hämmennys oli suuri että vihreät jotka eivät nyt eduskunnan istuntosalissa ole yhdenkään edustajan voimin eduskunnan eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa asettuivat vastustamaan tätä caddy luokkaa heidän vastalauseeseensa ei yhtynyt kukaan ei onneksi oppositiopuolueistakaan kukaan muu vaan he ymmärsivät kuinka järkevä tämä caddy luokka on ja vihreät joka esiintyy ympäristöpuolueena olisi halunnut että kaikki inva autot olisivat käytännössä jatkossa suuria

autoja jos puhutaan nyt hallituksen ja vastuullisen opposition näkökulmasta caddy luokasta he olisivat halunneet puhua sprinter luokasta eli isoista kuorma autoista niillä oltaisiin sitten kuljetettu sitä monessa tapauksessa ainoaa esteetöntä autoa tarvitsevaa ihmistä tällaista esitystä vihreät esittivät ja ja luulisi että siinä siinä monen monen vihreitä äänestäneen arvot ovat aika kovalla koetuksella kun näillä dieselkuorma autoilla tuolla ajettaisiin ja kuljetettaisiin niitä yksittäisiä inva auton tarvitsijoita ymmärrän erittäin hyvin että kaikki vihreät ovat poissa salista tämän asian käsittelyn

arvoisa herra puhemies tuosta edustaja heinosen osittain jopa tuohtuneesta puheenvuorosta näistä ympäristöarvoista on hyvä jatkaa olen hänen kanssaan samaa mieltä tästä ympäristöarvojen vähättelystä koska tässä esteettömien yksi plus kuusi autojen tapauksessahan nimenomaan on kysymys pienistä päästöistä ja päästöarvoiltaan paljon pienemmistä autoista kuin sprinter luokan ajoneuvot myös invalidiliitto on ajanut omista lähtökohdistaan aivan oikein tietenkin sitä että autojen pitäisi olla isoja mihinkä mahtuisi vähintään kaksi

pyörätuolipaikkaa kerrallaan ja lisämatkustajia tämä on tietysti liiton näkökannasta ihan perusteltua että näin ajatellaan mutta maakuntaa ja koko maata ajatellen pääsääntöisesti tämä esteettömien kuljetuksien tarve on aina yhdelle henkilölle kerrallaan suurimmalta osalta toki on palvelutaloja ja ja tämmöisiä missä vammaispalvelukuljetustarve on isommille ryhmille ja joskus tarvitsee saada samaan kyytiin useampi auto ja se on normaalia tilanteissa päiväsaikaan mutta useimmiten tämmöinen kyytitarve on aina vain yhdelle yhdelle asiakkaalle kerrallaan niin kuin täällä on tullut esille maaseudulla ja ja tuolla pienemmillä paikkakunnilla tämä esteetön yksi plus kuusi taksi on erinomaisen käyttökelpoinen ja ympäristöystävällinen toki yrittäjällekin edullisempia vaihtoarvoltaan mutta niin kuin tässä edustaja kivirannan ansiokkaassa puheenvuorossa tuli ilmi se on kieltämättä vähän huono bisneksentekoväline vaihtoautokaupoissa ja siinä tämä veroetu on perusteltu myös tälle autojen kokoluokalle tärkeää on että ensimmäinen seitsemättä kun liikennepalvelulaki muuttuu suomessa ja erityisesti se kohdistuu suomalaiseen taksiliikenteeseen tämä vammaisten kuljetustarve tulee tyydytettyä ja siihen nähden näiden esteettömien autojen saatavuus tulee tulee varmistaa niitähän on suunnilleen noin kolmannes tällä hetkellä suomalaisista takseista on tärkeää että tällainen erityisryhmä kuin vammaiset saa palvelua haluamanaan ajankohtana ja toki myös haluamassaan kokoluokassa näissä autoissa ja siinä tämä yksi plus kuusi auto tarjoaa sen yhden hyvän lisävaihtoehdon ei aina tarvitse olla sellainen isompi sprinter luokan auto mihinkä parhaimmillaan mahtuu useampiakin pyörätuoleja yhtä aikaa on aika mukavaa ja kodikasta matkustaa lähellä kuljettajaa ja keskustella kuljettajan kanssa tämmöisessä pienemmässä autossa itse olen alan ammattilaisena hämmästellyt tätä turvallisuusnäkökohtaa koska aika monessa puheenvuorossa valiokuntakäsittelyn aikana arvioitiin että tämä auto ei olisi turvallinen tämä esteetön yksi plus kuusi taksi on tehdastekoinen auto sen auton turvallisuuskohtia ei ole millään lailla muutettu elikkä pidän sitä täysin turvallisena se on erittäin mukava auto ajaa se on taloudellinen ja siellä on matkustajalla hyvät hyvät matkustusolosuhteet se kyllä täyttää kaikki nämä turvallisuuskriteerit mitä suomessa takseilta vaaditaan ja ja erityisesti tässä erityiskuljetuksessa nyt kun suomessa tämä tarveharkintainen järjestelmä muuttuu on tärkeää että tämmöinen veroetu säilyy tämmöisillä autoilla jotta yrittäjille tulee motivaatio ostaa tämän tyypin autoja ja ja pitää sitä palvelua yllä koska muutenhan tässä ei ole ihan bisneksen kannalta järkeä jos sama auto käytännössä maksaa viisitoistatuhatta euroa enemmän jos se varustetaan esteettömällä varustuksella

ja sillä ei ole mitään lisäarvoa bisneksen kannalta on hyvä että valtiovalta nytten muistaa tätä ammattiryhmää joka tätä palvelua vammaisille tuottaa tällä pienellä veroedulla tämähän on sellaisen noin sadanviidenkymmenen euron arvoinen veroetu kuukaudessa yrittäjille ja ajattelenkin käänteisesti että jos tämä sama lasku laitettaisiin kaikille suomalaisille niin mikä haloo siitä olisikaan jos laitetaan jokaiselle suomalaiselle sadanviidenkymmenen euron verolasku tämmöinen ammattiryhmä kuin taksiautoilijat toki pystyy tällaisen maksun maksamaan sitä en epäile kuitenkaan mutta olisiko näin että jos valtiontaloutta korjattaisiin niin tuskin ammattiryhmän kykyyn maksaa suomen valtionta louden korjaus toivoisinkin että tästä asiasta arvostettaisiin tällä hetkellä suomalaisia taksiyrittäjiä ja siinä mielessä tämä neljäntuhannenkahdeksansadan euron veroetukin on on merkittävä uskoisin että jos joltain muulta ammattiryhmältä otettaisiin tämmöinen mikä tarkoittaa noin sadanviidenkymmenen euron kuukausierää niin täällä olisi aikamoinen haloo ja jonkunlainen marssi tuossa mannerheimintiellä kyllä olisi käynnissä mutta kyllä suomalainen taksi tämän kestää

kiitos puhemies edustaja pakkanen on luonnollisestikin ammatti ihminen tällä alalla mutta hänen on kuitenkin täydennettävä siltä osin että invalidiliiton lausunto näistä caddy luokan yksi plus kuusi autoista oli oli huomattavan nihkeä verrattuna siihen matkustamisen iloon jonka tuossa äsken maalasitte itse asiassa heille ei olisi kelvannut edes yksi plus seitsemän vaan he olisivat vaatineet kahden plus seitsemän veronalennuksen kohteeksi liikennevaliokunta ei kuullut invalidiliittoa ja puolestaan meidän valtiovarainvaliokunnan verojaosto taas ei kuullut sitten sitä puolta mitä liittyy näitten kela kuljetusten tulevaisuuteen koska tässä on nyt kaksi ristiriitaista intressiä niin siksi

viitanen suutari alatalo ja vielä edustaja pakkanen tässä kaikki jos oikein ymmärrän juuri
arvoisa puhemies tietenkin tämä pöydällä oleva esitys on seurausta siitä mitä tapahtui aiemmin eli hallitus päätti vapauttaa koko taksiliikenteen mikä tulee kyllä tämän alan vetämään aikalaiseen hurlumhei meininkiin täällä meillä tämä on meidän arviomme että näin tulee käymään sosiaalidemokraatithan vastustivat kaiken kaikkiaan tällaista vapauttamisen innosta vapauttamista paljon itseltään huolta siitä että mitä tulee nyt sitten todellakin tapahtumaan tämän suhteen tuossa kesän koittaessa eli sen seurauksena kun näin käy myös tähän autoverolakiin tulee uudistuksia ja se sitten omalta osaltaan omalta osaltaan vaikuttaa haluaisin tässä yhteydessä alleviivata vielä sitä että sdp pitää hyvänä että tämä caddy tuli mukaan tässä eduskuntakäsittelyssä mutta meillä on kaksi pontta joissa velvoitamme eduskunnan seuraamaan monelta kantilta näitä seurauksia

arvoisa puhemies jos nyt puhutaan tästä autoverolaista niin tosiaan liikenne ja viestintävaliokunta perusteli silloin esitystään niin että autoverotuen poistaminen vähentäisi caddy luokan ajoneuvojen saatavuutta ne isot autot taas ovat niin kalliita että voisi olla että maaseudulla sitten niitä ei enää olisi nyt niitä on niin paljon niitä on monta sataa kuitenkin tuolla maaseudulla sitä paitsi viesti tuli että no sitten viroon lähdetään ostamaan niitä autoja tehdään ne muutostyötkin siellä elikkä sen takia tämä on kyllä hyvä asia että näitä caddy luokan autojakin on

tosiaankin olen tätä viestiä kovasti timo kallille tuonut tuolta kentältä että että nämä autot pääsevät tähän alennuksen piiriin ylipäänsä tämä on iso muutos mitä on tapahtumassa muutenkin tällä taksialalla ja tämä ainakin turvaa sen että meillä maaseudulla esimerkiksi on näitä esteettömiä takseja sitten riittävästi tällä alennuksella
vielä ennen keskustelun aloittanutta edustaja pakkasta edustaja kari
arvoisa herra puhemies tässä edustaja viitanen aivan oikein toi esiin sen että tästä ei ole vuottakaan kun hallitus talloi taksimiesten varpaille ja ja sen lisäksi vielä jätti jätti asiakkaan tolpalle odottamaan näin käy ainakin niillä syrjäseuduilla joille nyt tämä caddy luokka toivottavasti tuo hyvän hyvän lisän uskon niin kuin edustaja viitanenkin siihen että nyt on tärkeintä saada toimimaan jotain tästä romutetusta järjestelmästä ja ja yksi tärkeä osa on taata liikkumisen mahdollisuus heille joiden on jo valmiiksi vaikeaa liikkua

sosiaalidemokraattien ja taisi olla muutama muukin puolue mukana vastalause ja siihen liittyvät lausumaehdotukset ovat erittäin kannatettavia katsotaan hieman perään mitä tällä uudistuksella saadaan aikaan ja korjataan niitä asioita jotka ovat nyt menneet rikki ja tarvittaessa korjataan lisää korjattavaa tämän hallituksen jäljiltä jää
nyt mieluusti sovitusti edustaja pakkanen vielä vastauspuheenvuoro kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat vähintään kerran sellaisen saaneet nyt teillä vastauspuheenvuoro edustaja
kiitos arvoisa puhemies niin kuin omassa puheenvuorossani sanoin toki invalidiliiton invalidiliiton kannan ymmärrän että he haluavat puolustaa mahdollisimman kalliita ja hyvälaatuisia ja isoja autoja koska se antaa mahdollisuuden tietenkin heille ryhmissä kulkea tällä lailla mutta se on yhteiskunnan kannalta ja sen yrittäjän kannalta aika kallis vaihtoehto jos on vain tämä sprinter luokan vaihtoehto tarjolla ja siksi tämä caddy luokka esteetön yksi plus kuusi on hyvä vaihtoehto liikenne ja viestintävaliokunta kuuli myös invalidiliittoa aikaisemmin kun tätä taksilain uudistusta tehtiin ja jo silloin nousi tämä autoverokysymys ja esteettömien autojen saatavuus isoksi kysymykseksi tässä yhteydessä annan julkisen kiitoksen valtiovarainvaliokunnan jäsenille kivirannalle suutarille ja timo kallille jotka tämän käytännössä hoitivat että tämä veroetu

arvoisa puhemies

luokka siihen mukaan otettiin että sen verovapaus säilyy volkswagen caddyhän ei kokemusperäisesti todetusta laadustaan huolimatta ole suinkaan ainut auto siinä luokassa eli muitakin merkkejä ja malleja löytyy tästä samasta luokasta mutta niitä kaikkia yhdistää sellainen että ne ovat periaatteessa enemmän henkilöautoja kuin raskaita pakettiautoja elikkä ne ovat taloudellisempia kevyempiä kätevämpiä ajaa ja hankkia mutta toisaalta se muutostyö mikä niihin tehdään että se invataksiominaisuus esteettömyys siellä on on varsin kallis eikä se vastaavalla tavalla sitten kasvata sen auton jälleenmyyntiarvoa eli ne alkuperäiset argumentit siitä että tällaisen auton jälleenmyyntiarvo olisi sama kuin jonkun taksi mersun eivät paikkaansa pitäneet myöskin tämä mitä muistaakseni edustaja alatalo toi esille että se on kotimaista työtä pitää paikkansa eli ne muutostyöt tällä hetkellä suomessa jos veroetu olisi menetetty niin olisi todennäköistä että ne olisivat siirtyneet jonnekin muualle elikkä tässä myöskin tavallaan suojeltiin suomalaista työtä oma käsitykseni on se että ilman tämän verovapauden säilymistä tässä luokassa olisi ollut suuri pelko siitä mikä on näiden invataksien esteettömien taksien saatavuus vähänkin syrjemmässä kyllähän niitä kaupungeissa on kun on kysyntää mutta sitten kun puhutaan maalaiskunnista niin ylipäätänsä kun on kysymys siitä onko taksia saatavilla niin olisiko varsinkaan tällaisia erikoisautoja saatavilla itse epäilen että siinä olisi voinut käydä huonosti ja tätä vihreiden maaseutuvastaista linjaa kuvaakin se että he esittävät tämän muutoksen takaisin ottamista ovatko he ymmärtäneet mitä he ovat esittäneet onko tämä vahinko vai onko tämä tarkoituksellista vahingontekoa sitä en pysty ymmärtämään nyt jos puhutaan ylipäänsä tästä taksien sanotusta veronalennuksesta niin on vähän kyseenalaista onko se oikeastaan yritystuki kuitenkin on niin että muita ammattiliikenteen ajoneuvoja ei veroteta välttämättä läheskään niin tiukasti kuin takseja tähänkään asti eli yritystukipopulismi ei toimi tässäkään asiassa niin kuin ei kovin monessa muussakaan asiassa nyt kun eduskunta joko kaukonäköisyyttään tai suurta harkitsemattomuuttaan kuten itse valitettavasti uskon romutti säännellyn taksijärjestelmän lienee sinänsä loogista että taksienkin veroedusta jos sitä nyt veroeduksi halutaan nimittää vähitellen luovutaan periaatteessa jos kuka tahansa voi ajaa taksia niin tulee mieleen että voisivatko silloin kaikki myöskin saada veroetua joskaan sekään asia niin yksinkertainen eli kyllähän esimerkiksi ammattiliikenteeseen tulevat vakuutukset ovat niin kalliita että ne kuittaavat tuon veroedun pois eli ei siitä mitään kultakaivosta muodostu mitä monet luulevat taksiyritystoiminnan olevan ei siellä hinnoissa sellaista ilmaa ole jolla voitaisiin noin vain kuitata yrittäjän katteesta tämä veroale kyllä se tulee sekä siirtymään hintoihin että aiheuttamaan autokannan heikkenemistä arvoisa puhemies omasta puolestani pelkään että tässä käy niin että kun saksassa ja ruotsissa leviää tämä hysteria dieselautojen suhteen niin hyvin pian ne dieselautot mitä siellä myydään pois paniikissa ettei niillä kohta saa ajaa kaupungeissa tulevatkin meille taksiautoiksi tästä seuraa valtiolle verotulojen menetystä suoraan arvonlisäverojen muodossa välillisesti osin osin myöskin autoveron muodossa autot mitkä tänne kantaan tulevat eivät ole suinkaan mitenkään erityisen ympäristöystävällisiä koska nehän ovat euro viitosta tai aikaisempia autoja joilla ei siellä kaupungeissa voi ajaa mutta tietenkin sitä saa mitä tilaa elikkä jos me tällaisia veromuutoksia teemme ne johtavat vaikutuksiin erityisesti tällaisessa globaalissa taloudessa mikä meidän pitäisi ymmärtää ja hyväksyä jos me tällaisia muutoksia todella teemme omasta mielestäni tätä ei olisi välttämättä tarvinnut edes lähteä tekemään koko veroedun muuttamista

puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä ja hyvä että veroetu säilyy tietyille autoille ja sitä kautta ohjaa investointeja oikeaan suuntaan täytyy edellisen puheenvuoron puheenvuoron käyttäjä mäkelään yhtyä siinä mielessä että kun tässä nyt on kysymys kuitenkin autoverosta niin täytyy se suurempi kuvakin nähdä ja tämäkin keskustelu tänä päivänä itse asiassa olisi ollut turha jos me olisimme pystyneet ja osanneet luopua autoverosta jo aikanaan ne kaksi ongelmaa jotka tästä autoverosta juuri ne mitkä mäkelä mainitsi eli että meille tulee yli kolmekymmentätuhatta autoa ja ne ovat vanhoja euro neljä dieseleitä euro viisi dieseleitä ja kun suomi on tehnyt nämä päästötavoitteet mennessä puolitetaan päästöt kaksituhattaviisi tasoon nähden niin se vain karkaa koko ajan minun mielestäni se ei ole oikein että jos me teemme tiettyjä kansainvälisiä sopimuksia niin me emme tee sitten tässä talossa niitä päätöksiä jotka vievät sitä kohti että näitä sopimuksia noudatetaan

tästä talosta pitäisi tulla mahdollisimman korkealta poliittiselta taholta sellainen viesti suomeen että tällä hallituskaudella ei kosketa millään tavalla dieselautojen käyttöön eikä mihinkään erilaisiin sanktioihin joilla jollakin tavalla lähdetään saksan tai ruotsin tielle koska tämä sotkee nyt autokauppaa ja ihmiset ovat sekaisin ja pelkäävät mitä dieseleille tehdään tämmöinen tavallaan signaali pitäisi tästä talosta tulla jolloin alkuvuonna hyvin alkanut autokauppa lähtisi taas sujumaan kaikki tämmöiset häiriöt tulevat just siitä kun ihmiset ovat epävarmoja mitä näille veroille tulee tapahtumaan ja tuleeko joitakin

arvoisa herra puhemies tässä kuultiin jo ketkä pelastivat koko taksiväen eli sieltä tuli muutama nimi valtiovarainvaliokunnasta jotka sitten ajoivat tämän kaiken niin hyvään malliin kuin tässä nyt oli haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen että liikenne ja viestintävaliokunta oli yksimielisesti tämän asian kannalla että näin tultaisiin tekemään ja siinä siinä mielessä valtiovarainvaliokunnassa ollaan sitten oikein ruvettu pohtimaan sitä ja minun mielestäni ne ponnet mitä siellä on joukossa ovat asiaan kuuluvia ja niitä on hyvä tukea minä uskon että tämäkin sali on sitä mieltä että meidän pitääkin asioita katsella

puhutaan sprintereistä ja caddy luokasta niin täytyy muistaa että meillä tiettyjä asioita on ja se on tämä meidän hankintaosaaminen ja se millä lailla alueellisesti tai kunnallisesti tehdään ja ohjeistetaan hankintapäätöksiä ja siellä sitten jo tapahtuu sitä että minkälaisilla ajoneuvoilla ajetaan niitä invakuljetuksia mihinkä tarvitaan se pyörätuoli siellä sitten edellytetään niiltä toiminnan harjoittajilta minkälaisella autolla sinä olet mahdollinen tulemaan toki me tiedämme että valtiovarainministeriön esityksessä oli semmoinen pieni harha siinä kun puhuttiin näitten autojen määristä kun siellä todellakaan ei ymmärretty että tätä caddy luokkaa on muutakin kuin volkswagenit siellä puhuttiin sadasta

puhemies jatkan vielä hieman siitä mistä lähdettiin liikkeelle meille annetaan lukuja

suomen mantereella on näitä autoja ja nämä luvut heittävät viidelläsadalla kappaleella mutta tultiin sitten siihen ymmärrykseen että tämä onkin pikkusen isompi kokonaisuus kuin oli aloituksessa siinä mitä hallituksen esityksessä tuotiin sisälle onneksi sitten asiantuntijakuulemisten myötä meillä korvat valiokunnassa aukenivat ja osasimme nähdä tämän mittakaavan toki eihän se pelottelu että nämä nyt yhtäkkiä poistuisivat liikenteestä pidä paikkaansa vaan sitä mukaa kun tämä autokanta vanhenisi ne ne lähtisivät pois mutta nyt tälle annettiin kuitenkin mahdollisuus varsinkin vähäliikenteisellä haja asutusalueella tämä mahdollistaa sen että meillä on

osalta semmoinen palveluntarjoaja joka harjoittaa taksialan liikennettä nyt ainakin näillä vielä voimassa olevilla säädöksillä ettei osta zetoria ja laita sinne peräkärryä perään ja heinäpaalia siihen ja ruveta heinäkuussa aloittamaan taksiajoa kun vain turvavälineet ovat kunnossa minkä tämä eduskunta hallituksen toimesta junttasi väkisin ja mikä tekee tälle ammattikunnalle kyllä todella paljon sitä seuraavaa joulun aikaa kun taksiyrittäjä tulee sinne tolpalle kun on kaksisataa metriä pitkä jono ja huutaa että se kellä on sata euroa rahaa pääsee aloittamaan matkanteon kun tulee vapaata hinnoittelua mutta sitä tämä hallitus on halunnut edistää meitä oppositiossa ja tiedän että monta hallituspuolueenkin kansanedustajaa tämä päätöksenteko karvanteli koska oltaisiin haluttu tämä maailman paras järjestelmä pitää tässä maassa vielä kunnossa mutta vielä nyt käsittelyssä olevaan asiaan on hyvä että tämä nyt näin menee ja siitä täytyy antaa täytyy antaa hallituspuolueenkin varojen jäsenille se arvonosoitus että otitte varteen sen mitä liikenne ja viestintävaliokunta yksimielisellä mietinnöllään esitti ja toivotaan että ne ponnet mitä siellä on myöskin tulevat hyväksytyiksi

oikeastaan jatkan tästä toisinpäin kuin ajattelin aluksi sanoa koska viittasitte ponsiin niin minäpä tässä vielä sanon mitä näissä ponsissa edellytetään mitä esitämme sitten toisessa käsittelyssä eli edellytetään seurantaa mikä vaikutus tällä on ajoneuvokantaan ennen kaikkea ilmasto ja energiatavoitteiden kannalta mikä vaikutus työllisyyteen ja mikä vaikutus sosiaaliseen ja alueelliseen

että myös se huomioitaisiin ja hallitus seuraisi miten uudistus vaikuttaa pyörätuolia käyttävien matkustusturvallisuuteen sekä terveyteen ja ryhtyisi tarvittaessa toimenpiteisiin eli tämänkaltaisia hyviä ponsia esitämme periaatteessa voisin kuvitella että nämä olisi aika helppo täällä yksimielisestikin eduskunnan siunata sillä kun katsoo tätä meidän valtiovarainvaliokunnan mietintöä niin tässähän valiokunta itsekin toteaa että näitä uudistuksia on syytä seurata eli siinä mielessä voisin toivoa kannatusta näille ajatuksillemme mutta sen sijaan puhemies kun täällä puhuttiin taksialan pelastuksesta ja muusta kyllä luulen että tätä pelastusta mitä pistettiin silloin hallituskauden alussa eteenpäin ei kyllä kukaan taksialalla eikä varmaan moni asiakaskaan tilannut sitä saa mitä tilaa moni kysyy mistä voi peruuttaa tilauksen nimittäin kovin moni ei halunnut tällaista täydellistä vapauttamista ja ja taksimarkkinoiden täydellistä ajamista tietynlaiseen epävarmuuteen ihan aidosti siis kuluttajat ovat huolissaan ja myös taksiväki itse olen kuullut tästä niin paljon että kauhistuttaa mitä tulee tapahtumaan siksi puhemies olisi ollut hyvin tärkeää että hallitus ei olisi lähtenyt tämänkaltaisiin uudistuksiin muutakin sanottavaa olisi mutta tässä vaiheessa pitäydyn tässä kahdessa minuutissa puhemies

arvoisa puhemies todella tämä kupletin juonihan lähtee sieltä viime vuodesta kun täällä liikennekaarta ja lakia liikennepalveluista käsiteltiin minkä johdosta nyt sitten olemme tämän taksimullistuksen edessä mistä täälläkin on paljon tänään puhuttu ihan hyviä perusteltuja puheenvuoroja niin kuin tässäkin keskustelussa esiin nousi näitä huolia ja murheita tiedossa silloin vuosi sitten mihin tämä tulee johtamaan kun tätä sääntelyä puretaan hinnoittelua puretaan ja siitä kyllä juontuu sitten ihan loogisena seurauksena myös se että tähän veroetuunkin joudutaan koskemaan siinä mielessä tämä esitys nyt mitä tässä käsitellään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta on täysin perusteltu sillä kun me emme enää pysty lupaprosessilla huolehtimaan siitä että tietyntyyppisiä autoja on eri puolilla saatavissa niin pystymme edes tällä veroedun jatkamisella huolehtimaan siitä että näitä esteettömiä autoja niin näitä suurempia kuin myös sitten pienempiä löytyy erilaisiin tarpeisiin täällä monesti viitataan siihen että se on tärkeää nimenomaan sen takia

siihen palvelutarpeeseen joka ihmisillä on lopuksi voisi todeta että tämä edustaja viitasen kuvaama lausumaehdotus jota sitten toisessa käsittelyssä esitetään on myös ihan perusteltu nyt seurata sitä mihin tämä tulee tosiaan johtamaan ja tuleeko se tarjonta sitten painottumaan enemmän tänne caddy puolelle vai tullaanko edelleen hankkimaan näitä molempia autoja ihan tasapainoisesti jolloin ei tämä invalidiliitonkaan huoli ole aiheellinen

arvoisa herra puhemies tästä liikennekaaresta on puhuttu tietenkin paljon ja pitkään ja ja hartaasti aina ihan pienilläkään kirjaimilla ei ainakaan pienillä kirjaimilla siellä taksitolpilla missä tälläkin hetkellä tuhannet ja tuhannet taksialan yrittäjät yrittävät selvitä siinä muutostilanteessa joka heitä heitä lähikuukausina tulee kohtaamaan minä pidän tätä valtiovarainvaliokunnan mietintöä kyllä ihan hyvänä ja erityisen hyvänä tätä vastalausetta jossa näitä ponsiehdotuksia nyt on edustaja viitanen tässä hyvin kuvasi näiden ponsiehdotuksien sisältöjä ja toivon että tätä korjausta tehtäisiin nyt eduskunnassa yhdessä niin että eduskunta voisi yksimielisesti hyväksyä nämä kaksi vastalauseen lausumaehdotusta jotka täällä täällä vastalause yhdessä sisällä tämä caddy luokan käyttöönotto on varmasti energia ja ja ilmastotavoitteidenkin näkökulmasta perusteltua ja mietinnössä ja ja valiokunnan vastalauseessa on hyvin tätä asiaa perattu ja kuvattu mutta uskon että myös invalidiliiton huoli on aiheellinen ja siltä osaltaan nämä invalidiliiton invalidiliiton näkemykset ja ja huolet olisi hyvä sitten kartoittaa niissä selvityksissä joita tämän lain voimaantulon jälkeen tullaan tekemään toivon että eduskunta yhtyy näihin selvityspyyntöihin yksimielisesti

jos nyt meillä menneeseen palataan niin olin itse kriittinen liikennepalvelulain siihen osaan mikä koski taksiuudistusta aikoinaan ja kyllä esille sekä ministerille että hallituksen edustajille myös omalle hallitusryhmälle ja uskon että edustaja pakkanen toi sen vielä painokkaammin me saimme korjattua monia asioita liikennevaliokunnassa tosiaankin monta hankalaa asiaa mutta varmaan tätäkin lakia tullaan jossain vaiheessa tarkentamaan ruotsissahan muun muassa heidän asetuksiaan on tarkennettu villin kilpailun suhteen ja ja sen että kuluttajansuoja säilyy että hinnat näkyvät kunnolla ja ja niin edelleen olen kuullut kyllä myös positiivisiakin asioita varsinkin nuoremmilta kuskeilta he ovat katsoneet että on hienoa että he pääsevät myös mukaan tähän kilpailuun mutta itse tähän asiaan elikkä autoveroasiaan oli hyvä että valtiovarainvaliokunta tosiaan teki tämän päätöksen tosiaan mehän yksimielisesti liikenne ja viestintävaliokunnassa toimme esille sen näkymän että näitä on sen verran paljon meillä oli jo tiedossa näitä caddy luokan autoja on niin paljon vaikka kaikilla asiantuntijoilla ei tuntunut olevan sitä tietoa että tämä on merkittävä asia mitenkä tämä kalusto pysyy meillä liikenteessä sitä mukaa kun kalusto vanhenee sitten niitä täytyy vaihtaa ja tosiaan jopa semmoisia uhkia oli että jotkut liikennöitsijät sanoivat että he lähtevät sitten viroon ostamaan sen auton ja siellä tekevät myös nämä kalliit muutostyöt mitkä täytyy tähän esteettömään autoon olla siinä mielessä on hyvä asia että caddy luokan autoja on tulevaisuudessakin saatavilla niin maaseudulla kuin

nämä kalliit autot joita nyt invalidiliittokin puolustaa toki ovat hienoja ne ovat näitä sprinterin sprinterin pohjalta tehtyjä autoja ja niissä on paremmat tilat ne ovat hieman myös se sisäänmeno niihin totta kai heidän tehtävänsäkin on ajaa sitä asiaa että heidän eturyhmänsä saa mahdollisimman hyviä autoja mutta todellakaan ei se ero niin ratkaiseva tässä ole kyllä caddy luokan autollakin voidaan tämä palvelu hyvin hoitaa todellakin sen verran vielä sanon siitä että että ylipäänsä tämä taksien nykyinen autoveroalennushan menee portaittain niin että tämä onneksi ei nyt mene ihan ihan yhtäkkisesti mutta mutta erittäin tärkeää on tämän tasapuolisuuden kannalta että meillä on nyt sitten sekä ne isommat autot että nämä caddy autot samalla viivalla uskon että muutenkin esimerkiksi maaseudulla varmaan tulevat yleistymään tällaiset erilaiset tila autot ja sellaiset autot jotka voivat toimia sekä esteettöminä autoina että myös tilausliikenteessä maaseudulla että yhdistetään kyytejä ja tämmöiseen autoon sopii sitten useampia matkustajia koska ei kannata sitä yhtä henkilöä kuljettaa välttämättä esimerkiksi terveyskeskukseen tai mikä lääkäriasema se silloin onkin haluan kiittää kyllä todella että valtiovarainvaliokunta kuuli meitä asiantuntijavaliokuntaa liikennevaliokuntaa ja ja tässä kyllä varmasti uskon että sellainen tulevaisuus ihmisten kuljettamiseen säilyy

arvoisa puhemies alkuperäinen puhe on muuttunut täysin tässä keskustelun kuluessa koska se olisi ollut voisi sanoa melkoista jaarittelua näihin ilmeikkäisiin puheisiin verrattuna mitä täällä on tästä asiasta käyty läpi edustaja myllykosken osalta varsinkin hänhän oli oikeassa puheen alkuvaiheessa mutta loppu oli täysin lennokasta jota jota ei pystynyt oikein seuraamaankaan se isompi luku caddy luokasta oli aivan oikein piti paikkansa sitä taustaa vasten itse mietin siellä jaostossa että siinähän käy niin että jos hyväksytään se että poistetaan se veroetu näiltä pienimmiltä invatakseilta niin ne pikkuhiljaa sitten ehkä häipyvät vähitellen pois ja se suuri kanta sieltä häipyy pois se se tarkoittaa sitä että ostopalvelu kunnilla ja kelalla kallistuu jatkossa ja sitä minä myös halusin lähteä siellä poistamaan sen lisäksi tämä työpaikkojen määrä mikä on suomalaisessa koriteollisuudessa säilyy jatkossakin ja se lisääntyy sehän on arvokasta työtä ja suomi on erittäin kuuluisa pohjoismaissa ja myös euroopassa nimenomaan ajoneuvokorien rakentamisessa ja niitä viedään myös ulos täältä elikkä siinä on tällainen näkökulma ja sen takia se

on hyvä päätösesitys tässä tässä asiassa

kalliimpi ja raskaampi auto niin sen lisäksi olisivat tulleet nämä ilmastovaikutukset sitten lisäksi joten olisi mennyt vähän taaksepäin tämä asia edustaja kari käytti puheenvuoron häntä arvostan suuresti yleensä näissä argumentoinneissa ja hän on monessa asiassa oikeassa yleensä mutta ei tässä asiassa kun hän sanoi että asiakas jätettiin sinne tolpalle mehän otamme tietysti selvää asioista selvityksen mukaan ministeriössä sanottiin sillä tavalla että uusia autoja rekisteröitiin viime kerralla autoverovähennyksen siis taksien autoveron huojennuksen pienennyksen jälkeen ihan samalla tavalla kuin ennenkin eikä ole mitään palautetta ollut siitä että taksien saatavuus olisi huonontunut huonontunut sen jälkeen elikkä siihen perustuen tehtiin tällainen jatkopäätös sillä että pikkuhiljaa poistetaan nämä taksien veroedut tässä tapauksessa ne veroedut olisi joutunut joutunut myöntämään myös niille jotka ilmoittavat että minä ostan nyt taksin jolloin saa sen veroedun ja sitten ei kuitenkaan kuljeta mitään vaan sanoo parin vuoden päästä päästä verottajalle että sori ei ole yhtään tilausta tullut tosin minä en ollut missään järjestelmässä mukanakaan mutta ei tullut tilausta ja niin poispäin tässä olisi tullut isoja asioita sitten sen takia se veroetu voidaan jatkossa hyväksyä vain sellaisessa missä on pätevä syy niin kuin silloin kun autoa esimerkiksi on jouduttu muuttamaan sitä kuljetusta varten nimenomaan sentyyppiseksi tässä vaiheessa minun kärkiasia tässä oli kiitoksia
arvoisa puhemies

haluan esittää tässä valtiovarainvaliokunnan verojaoston puolesta kiitoksen liikenne ja joka lausunnossaan oli tehnyt erittäin asiantuntevaa työtä oli tietysti hyvin helppo tarttua tähän esitykseen varsinkin kun verojaostossa olimme valmiiksi aika paljon samaa mieltä mutta tästä oli merkittävä tuki tuossa meidän lausuntomme tekemisessä sitten invalidiliiton kahdesta lausunnosta haluan todeta sen että hallituspuolueitten edustajat verojaostossa erittäin perusteellisesti tutustuivat näihin kannanottoihin tilanne oli semmoinen että jouduimme sitten kuitenkin tekemään kokonaisarvioinnin ja ottamaan huomioon tämän alueellisen saatavuuden taloudellisuuden ja sitten myöskin ilmastonäkökohdat ja tällä perusteella päädyimme kannattamaan tätä tässä jo ylistettyä liikenne ja viestintävaliokunnan lausunnossa ollutta ehdotusta sitten sosiaalidemokraateille täytyy tässä antaa erityinen kiitos he kannattivat näitten pienten esteettömien autoverottomuutta nämä lausumaehdotukset joita sosiaalidemokraatit sosiaalidemokraatit ovat esittäneet ovat ihan hyviä niissä ei ole mitään pahaa selvää on tietysti että että vaikka näitä lausumia ei huomenna tässä salissa hyväksyttäisikään niin niin seuranta tulee toteutumaan seuraamme tietysti sitä aktiivisesti miten tämä lainsäädäntö vaikuttaa ja

arvoisa herra puhemies täällä on käyty ansiokasta keskustelua tästä

poistosta ja oppositiosta on saatu tukea sille hallituksen hyvälle esitykselle että tämä esteetön yksi plus kuusi auto myös luokitellaan tähän autoverovapaiden taksien joukkoon se on hyvä asia ja siinä siinä valtiovarainvaliokunta löysi onneksi laajankin yksimielisyyden

edustaja eestilä piti täällä erinomaisen puheen tästä dieselautojen ongelmasta mikäli tilanne eskaloituu näin niin kuin hän kuvaili että aletaan euroopasta tuomaan puolikäytettyjä dieselautoja tämä ympäristötavoite entisestään

aika useasti vedotaan no hankintalaki sinällänsä suomessa on ihan ok jos sitä oikein tulkitaan ja oikein tehdään niin kyllä pystytään vammaisten kuljetukset järjestämään mutta kuntapäättäjien pitäisi olla hereillä silloin kun erityisryhmille näitä kuljetuspalveluja järjestellään että käytettäisiin siinä siinä vaiheessa tämä mielestäni tämä esteetön yksi plus kuusi auto puoltaa paikkansa siinä että se kuuluu näihin verovapaisiin autoihin jotta niitä palveluja olisi joka puolella suomea saatavilla täällä nostettiin kasvukeskuksien ongelmat ja ainakin oma tietoni ja kokemusperäni on se että mitä suurempi kasvukeskus niin aina suurempi mahdollinen ongelmatilanne myös esteettömien autojen saatavuudelle on kyllä maaseudulla mielestäni kuitenkin kohtuuhyvin ovat palvelut pelanneet mutta täällä espoon seudulla ainakin mitä on julkisuudessa noussut uutisiin vammaisten kuljettaminen on joskus aiheuttanut ongelmia ja se on tietenkin yhdenvertaisuuden periaatteen näkökulmasta väärin tässäkin mielessä toivon että tämä asia parantaa täällä on monessa yhteydessä tätä keskustelua viitattu siihen liikennepalvelulain ja muutokseen mikä täällä vuosi sitten tehtiin valitettavasti se juna meni itse olin silloin kovasti kriittinen sille lakiesitykselle niin kuin edustaja alatalo tuossa kertoi mutta tämän asian tärkeyttä kuvaa hyvin se että silloin seurattiin lehtereiltä arvokkaasti ammattiveljien kanssa ja ja huomaan että tänäänkin ansiokas porukka ammattiautoilijoita on seuraamassa tätä keskustelua ja tämä asia kiinnostaa siksikin tämä on mielestäni tärkeä asia että ja sen tulevaisuudesta ollaan huolissaan ja käydään avointa ja hyvää keskustelua tästä täytyy mennä eteenpäin ja uskon näin tässä verokohtelussa mikä mikä tässä asiassa on pääkohta siinä liikennepalvelulain ykkösvaiheessahan edellytettiin että tulee tasapuoliset kilpailuedellytykset ja ja tässä suhteessa tämä verottomuus on kilpailun kannalta tasapuolista mutta nyt henkilöautot ovat täydellä autoverolla kaksituhattakaksikymmentäkaksi jälkeen jälkeen ja ellei siihen mennessä muuteta lakia niin siihen yhteyteen linja autot ynnä muut autot ovat autoverottomia tämä veroetu säilyy sitten niissä siinä mielessä on kyllä haasteellinen tilanne tulevaisuutta ajatellen tämä tasapuolinen kilpailutilanne autojen veroedun suhteen mutta onneksi meillä nyt ovat vielä nämä invataksit ja esteettömät yksi plus kuuden hengen autot tässä veroedun piirissä ja saadaan ainakin tällä lailla tätä palvelua ja tarjontaa pidettyä yllä

arvoisa herra puhemies lyhyestä virsi

suutari toi esille pitää nähdä se että jos palveluntarjoajaverkosto rapistuu niin se tarkoittaa yhteiskunnalle suurempia kuluja eli matkat palveluntarjoajalta palvelun tarvitsijalle pitenevät ja sitä kautta yhteiskunnan menorakenne tulee kalliimmaksi tämä on hyvä huomioida vaikka sillä kuudellasadalla autolla nyt ei tietenkään voida sanoa että se nyt on sitten maailmaa mullistavaa on mielestäni hyvä nähdä lähtökohtaisesti

yhteiskunnan kustannusrakenteista myös kysymys siinä mielessä se oli hyvä huomio ja se jäi tuossa omassa puheenvuorossani joka sitten osaltaan meni lennokkaaksi en tiedä oliko se matalalentoa vai korkealentoa kun edustaja suutari ei kaikesta kiinni saanutkaan mutta lähinnä omassa puheenvuorossani tarkoitin sitä että se ajoneuvon määrittely ja se millä lailla ja minkälaisella vekottimella sitten jatkossa palveluja tarjotaan on vähän tässä semmoinen mikä arveluttaa näin kansanedustajaa joka voi ilkeämielisesti taikka piloillaan sanoa että minä ostan ensi sinne pulteilla heinäpaalit kiinni ja turvavyöt ja rupean ajamaan tuossa rautatieaseman läheisyydessä taksiautoilupalveluja ja haen ne luvat niin kuin ne kuuluu olla mielestäni keskustelu on siltä osin kuin ollaan pitäydytty tässä asiassa ollut rakentavaa ja hyvin näkemyksiltään yhteistuumaista enkä kysy hallituspuolueitten kansanedustajilta kuinka äänestitte kun näistä asioista

arvoisa herra puhemies katson en vain oikeudekseni vaan myös velvollisuudekseni kiittää edustaja kivirantaa sdplle esitetyistä kohteliaista sanoista mielellämme olemme tekemässä korjausliikkeitä niihin hallituksen esityksiin joihin syytä on tehdä korjausta ja ja toivotaan tietenkin että myös tämän vastalauseen osalta seuranta seuranta asiaa voidaan painokkaammin yhdessä edistää jos myös hallitus on tässä vastalauseasiassa opposition kanssa samaa mieltä jos ei niin täytyy toivoa että mietintö velvoittaa tulevaakin eduskuntaa seuraamaan näitä muutoksia joita tässä yhteydessä huonoon lakiin tehdään edustaja suutarille myös kiitokset mutta haluan vielä alleviivata sitä että ainakin se palaute joka taksiautoilijoilta itselleni tulee viittaa siihen että tämä taksilaki ei ole asiakkaiden näkökulmasta positiivinen mutta ei se ole myöskään taksiautoilijoille yrittäjille toivon että jossain vaiheessa me kaikki tässä talossa havahtuisimme siihen kuinka paljon täällä läpi lakeja joita kukaan ei halua kuuntelin edustaja pakkasta ja edustaja alataloa ja olen kuunnellut tietenkin opposition ja hallituspuolueiden edustajia laajemminkin tässä puolentoista kahden vuoden aikana kun asiaa on käsitelty eduskunnassa ja tuntuu että juuri kukaan ei tätä taksilakia halunnut mutta kappas kummaa täällä talossa se kuitenkin läpi meni puhun ja tuon tänne myös oman alueeni lahden seudun taksiyrittäjien äänen ja toivon että joskus vielä kansanedustajana pääsen istumaan tässä talossa kun otetaan toivottavasti korjausliikkeitä ruotsalaiset näyttivät omalla taksilaillaan sen että tämä järjestelmä ei ruotsissa toimi ja ruotsalaiset kansalaiset ja yrittäjät tästä kärsivät ja nyt suomessa tehdään samoja virheitä korjataan niitä pala kerrallaan

hämeessä lapsuuteni asuneena vaikka satakuntalainen olenkin täytyy vielä yksi edustaja suutari ei saa kovasti röyhistää rintaansa puheenvuorossanne oli myös yksi erittäin tärkeä näkökulma eli se että tällä on myös työllisyysvaikutus itse kun tulen tuolta

on tällä hetkellä rego niminen yritys no onko nyt nimi enää se koulutoverini veljensä kanssa perustama yritys ja he tekevät paljon tiedämme että tässä maassa on ajoneuvo osaamista niin että meillä tehdään hälytysajoneuvojen muutostöitä paljon se työllistää tässä maassa ja se on tärkeää osaamista me olemme niin kuin edustaja suutari sanoi osaava maa ja meillä on ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvät yrittäjät jotka vievät tätä asiaa eteenpäin se on osaltaan signaali siitä että myös sitä yritystoimintapuolta

arvoisa puhemies itsekin haluan nostaa vielä tämän työllisyysnäkökulman näitä korinrakentajia suomessa on todellakin paljon ja ammattitaito on huippuluokkaa koska tuolla euroopassakin käytetään tätä suomalaista valmistustyötä hyödyksi ja niitä autoja viedään paljon vientiin se on tärkeää silloin työllisyys vaikuttaa alueellisesti niin kuin tässä edustaja myllykoski kertoi tietenkin tämä keskustelu olisi tarpeetonta jos suomessa olisi poistettu autovero kokonaan ja kaikki ja tämä autoveron poistohan on semmoinen asia mikä täällä salissa ei ole ollut millään lailla yksimielinen siinä hallituspuolueilta tuli esityksiä ja siihen sai kyllä kovasti vastustusta ympäri suomea ympäri oppositio ja hallituspuolueiden että tämä autoverokeskustelu olisi syytä käydä jos se olisi yhtään samanhenkinen kuin tämä keskustelu niin minä luulen että tämäntyyppisiä ongelmia ei olisi toinen asia on sitten kun edustaja kari mainitsi että kukaan ei halua täällä tätä taksilakiuudistusta rehellisyyden nimissä täällä salissa on ollut valtavan paljon haluja taksilain uudistuksiin kaksikymmentä vuotta yhdeksänkymmentä luvun puolestavälistä asti täällä on tuotu tätä asiaa esille ja nyt tämän eduskunnan enemmistö ja varsinkin oppositiossa muun muassa vihreät ovat erittäin mielissään olleet tästä taksilain mitä keskusteluja täällä yritystukikeskustelujen yhteydessä on käyty niin taksilakiuudistus otettiin moneen kertaan esimerkkinä kuinka hyvä uudistus on että tarveharkinta poistettiin kyllä täällä nuorempi polvi on ollut hyvin halukas muuttamaan tätä asiaa eli todellisuudessa täällä eduskunnassa ei ole taksin nykyisen järjestelmän hyvän suomalaisen järjestelmän puolustajia enää kuin murto osa jäljellä valitettavasti se on näin mennyt mutta elämässä mennään eteenpäin ja

puhemies taisin olla

ruotsi esimerkin esiin kun aikanaan keskustelin ruotsin taksiliiton edustajan kanssa taisi olla taksiliiton puheenjohtaja ruotsista kun lahdessa pidettiin taksiliiton suomalaiset juhlat tai tai taksipäivät siinä yhteydessä muutaman sanan keskustelin niin kyllä silloin ruotsalaiset taksi yrittäjät olivat äärimmäisen huolissaan eivät pelkästään omasta elinkeinostaan vaan myös asiakkaista jotka joutuvat sellaiseen rulettiin jossa ei ihan tarkkaan tiedä millä hinnalla se päivän matka sinne apteekkiin tai kauppaan tai muualle palveluihin tehdään ja ja minkätyyppinen kuljettaja minkätyyppinen turvallisuus siinä kuljetuksessa on ja niin edelleen kalustosta vielä puhumattakaan eli onko auto vai onko vain pelkät kärryt ja rattaat mutta vielä vielä edustaja pakkaselle näistä vihreistä vihreistä itse en tietenkään ole alan asiantuntija kun en kyseisen puolueen jäsen ole saatikka edustaja täällä mutta mutta tätä vanhaa taksijärjestelmää tässä ehkä nyt vähän kaivataan ja kaihoisasti ehkä jo ajatellaankin mitä kauempana tästä pääkaupunkiseudun vihreästä kuplasta on siellä arkitodellisuudessa tuolla haja asutusalueilla pienissä kaupungeissa maaseudulla niin sitä arkisempaa taksin saaminen päivittäisiin asioimisiin tulee jatkossa olemaan ei se uber tai taksiäppi paljon pelasta jos ei alueella ole kilpailua ei ole yrittäjiä eikä alueen toimijoita ja ja palvelut sitä kautta karkaavat kauemmaksi täällä pääkaupunkiseudulla ongelmat eivät ole samantyyppisiä kuin haja asutusalueilla eivät myöskään taksialalla

arvoisa puhemies tuohon edustaja karin äskeiseen puheenvuoroon kommenttina että näin varmasti on että uudessa taksilaissa on omat riskitekijänsä sen suhteen miten se vaikuttaa taksipalvelujen saatavuuteen maaseudulla juurikin tämän asemapaikka ja päivystysvelvoitteen poistumisen myötä mutta toisaalta asiassa on myös se puoli että aikaisemminkaan ketään ei ole voitu pakottaa hakemaan lupia takseihin eli on monia sellaisia maaseutukuntia joissa on hakemattomia taksilupia eikä tarvitse olla niinkään edes maaseutua ellen väärin ole ole ymmärtänyt niin omassa asuintaajamassani joka on kuitenkin maakuntakeskuksen aluekeskus olisi hakemattomia taksilupia ainakin jossain vaiheessa ollut

paljon paranna mutta voiko se huonontaa kenties tiettyinä vuorokaudenaikoina vähemmin liikennöityinä päivinä saattaa olla taksi huonommin saatavilla kun tämä vapautuu erityisesti tämä päivystysvelvoite
arvoisa puhemies täällä edustaja kari ja edustaja mäkelä jani ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja siitä miten myös maaseudun taksipalvelut tulee tulee turvata ja ja ne haasteet todellakin ovat siellä vähän erilaiset kuin kaupungeissa se on kyllä ikävä juttu että tämä tieto ei ole vihreitä vielä saavuttanut että että maaseutu ja kaupunki ovat ovat eri eri asemassa se on tälläkin hetkellä niin että jos me vertaamme kaupunkilaistaksin ja ja maaseututaksin toimintaedellytyksiä niin ensinnäkin ne ajot ovat aivan toisenlaisia maaseututaksi on hyvin pitkään riippuvainen kela ajoista jonkun verran kouluajoista sen sijaan tällaiset

erittäin tärkeää sen takia että voidaan turvata taksien saatavuus ja erikoistaksien saatavuus myöskin siellä maaseudulla ja ja haja asutusalueilla

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies kävimme lakiesityksen ensimmäisen käsittelyn aikana jo perusteellisen ja monitahoisen keskustelun tästä lakiesityksestä ja ja myös vastalauseestamme joten tässä ainoastaan lyhyt yhteenveto sosiaalidemokraattien vihreiden ja vasemmistoliiton vastalauseen keskeinen syy aihe on siinä ettemme voi hyväksyä takaisinottovelvollisuuteen kohdistuvia työsuhdeturvan heikennyksiä vaikka oppisopimuksen laajemman käytön tukeminen onkin kannatettava asia oppisopimuksen laajentamista voidaan edistää paremmilla tavoilla ja erityisesti parempilaatuisella lainsäädännöllä haluamme varmistaa ettei lainsäädäntöä käytetä väärin niin että pitkään työssä olleita ja suuremmalla palkalla olevia henkilöitä ryhdytään korvaamaan oppisopimusopiskelijoilla suurin osa työnantajista toimii varmasti sovittujen pelisääntöjen mukaan mutta myös toisenlaisia esimerkkejä tulee esille työelämässä ja lainsäädännön tehtävänä on suojella heikoimmassa asemassa olevaa lisäksi ehdotimme pykälämuutoksia joilla olisi varmistettu osa aikatyötä tekevien oikeusturva lisäämällä työntekijöiden tiedonsaantioikeutta ja myös työpaikoilla tapahtuvaa neuvotteluvelvoitetta korostamme että työpaikoilla voidaan toki sopia oppisopimusopiskelijan ottamisesta vaikka siellä on lyhennettyä työaikaa tekeviä kunhan ensin varmistetaan etteivät osatyötä tekevät halua tai voi lisätyötä ottaa itselleen

missään yhteydessä tämänkään lakiesityksen yhteydessä kokonaisarviointia näiden heikennysten seurauksista ole tehty yhteenvetona toteankin että sosiaalidemokraatit vihreät ja vasemmistoliitto eivät voi hyväksyä hallituksen jatkuvaa työsuhdeturvan nakertamista ja siksi ehdotamme lakiesitysten hylkäämistä samalla ehdotamme ehdotamme hyväksyttäväksi lausumaa joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus tuo eduskuntaan uuden esityksen jolla mahdollistetaan oppisopimuskoulutus työpaikoilla heikentämättä työntekijöiden työsuhdeturvaa kiitos
arvoisa puhemies kannatan edustaja mäkisalo ropposen esitystä kannatan myös oppisopimusten helpottamista mutta tässä valittu malli tuottaa enemmän ongelmia kuin ratkaisuja suomalaisille työmarkkinoille ja suomalaiseen ammatilliseen kouluttautumiseen

arvoisa puhemies juuri tämä seikka se takaisinottovelvollisuuden miettiminen on ollut todennäköisesti se mikä on opposition ja hallituksen edustajien välillä ollut tähän asti minä edelleenkin siellä valiokunnassa keskustelleena ja asiantuntijoita kuunnelleena olen sitä mieltä että se että

opiskelija voi vapaammin valita yrityksiä joissa oppisopimusta suoritetaan on kaikkien etu yhteiskunnan ja sen oppilaan ja kaikkien ammatti ihmisten

arvoisa puhemies on helppo yhtyä edustaja mäkisalo ropposen analyysiin siitä mikä tässä laissa johtaa siihen että on pakko esittää sen hylkäämistä ja se on takaisinottovelvollisuuden murentaminen tätä kautta olimme varsin yksimielisiä siitä että kun korkein oikeus teki päätöksensä siitä että että oppisopimuskoulutussuhde verrataan täysin työsuhteeseen ja että siihen tulee lisätyön tarjoamisvelvollisuuden tarkastaminen ennen kuin oppisopimuskoulutettavan voi ottaa niin lakia pitää muuttaa ja pitää löytää ratkaisu joka mahdollistaa oppisopimuskoulutuksen käyttämisen myös sellaisilla työpaikoilla joissa on paljon osa aikaisia työntekijöitä ja niitä alkaa nykyään olla aika monella työpaikalla

se on se riski mikä tähän järjestelmään nyt liittyy sen vuoksi olemme esittäneet tuota pontta että hallitus kuitenkin toisi valiokunnan alkuperäisen toiveen mukaisen esityksen jotta osa aikaisillakin työpaikoilla voidaan oppisopimuskoulutusta käyttää mahdollisimman pian se olisi tapahtunut sillä tavalla että tästä laista olisi riisuttu tuo takaisinottovelvollisuus pois mutta kun se ei valiokunnassa ollut mahdollista niin sen vuoksi esitämme nyt tätä hylättäväksi jos hylky voittaa niin toivon että hallitus tuo sen riisutun version ja sen voimme säätää mahdollisimman nopeasti voimaan mutta pahoinpa pelkään että hallituksella on tässä enemmistö

muistan myös jo ensimmäisessä käsittelyssä käydyn käydyn keskustelun mutta ennen kaikkea muistan sen mistä tämä kumpuaa eli silloin kun lama oli syvimmillään mehän olimme sellaisessa tilanteessa että oli toimialoja kuten rakennusala joilla lähes kaikissa yrityksissä oli yt neuvottelut käynnissä ja ja jos jos ei ole mahdollista oppisopimusopiskelijaa ottaa ottaa sellaiseen yritykseen jossa on yt neuvottelut käynnissä tai jolla on väkeä takaisinottovelvoitteen piirissä niin silloinhan se käytännössä tämmöisessä lamatilanteessa tarkoittaa että nämä henkilöt eivät pääse ollenkaan eteenpäin ja se on minusta kyllä kohtuuton tilanne olen aika lailla varma siitä että kun kun oppisopimuskoulutuspaikkoja koulutuksen järjestäjien puolelta haetaan niin he ensisijaisesti pyrkivät hakemaan niitä sellaisiin yrityksiin joissa näillä oppisopimuskoulutuksen saavilla on hyvät mahdollisuudet myös työllistyä sen koulutuksen jälkeen siihen yritykseen silloin kyse on varmaan hyvät kasvunäkymät ja hyvin todennäköisesti heillä ei ole myöskään myöskään niitä ihmisiä jotka on hiljattain irtisanottu tai yt neuvotteluja käynnissä mutta ikään kuin poikkeustilanteita varten tällainen mahdollisuus on mielestäni järkevää olla olemassa

arvoisa herra puhemies comme ca ja niin edelleen että edustaja satosen oli ehkä tähän maailmantilanteeseen suomessa pikkusen ontuva nimenomaan juuri nyt pitäisi pystyä reagoimaan niin että oppisopimuskoulutus olisi se väline jolla me vastaisimme muuntokoulutuksen tarpeisiin silloin emme kouluta työntekijöitä oppisopimuksella eittämättä juuri sellaisiin yrityksiin ja semmoisille aloille takaisinottovelvollisuutta tämän esityksen mukaisesti nyt sitten muserretaan kun olen seurannut tätä keskustelua mitä ollaan käyty minun mielestäni opposition vastalausetta joka nyt sitten on hylkäysesityksen muotoinen pitäisi oikeasti nyt tarkoin tarkoin pohtia että josko kuitenkin semmoinen harras toive voisi toteutua että hallituksessa katsottaisiin jospa tuotaisiin yksi taka askel vielä varmasti kaikki tiedämme kohtaantumisongelma meillä tällä hetkellä on me tarvitsemme nimenomaan välineitä sinne tämän muuntokoulutuksen osalta ja oppisopimuskoulutus on yksi parhaimpia koska sitä kautta parhaiten ammattiin myös päästään juuri sen takia että ihmisiä koulutetaan juuri sille työpaikalle normaalisti meillä on toki sosiaalipuolen työpaikkoja joissa oppisopimuskoulutusta käytetään vaikka ei työllistymisestä työllistymisestä alalle ja siinä yrityksessä taikka sairaanhoitopiirissä olekaan selvyyttä mutta varsinkin teollisuuden puolella on tärkeätä nähdä että muuntokoulutus ja oppisopimuskoulutus nyt voisivat enemmän kohtaantua ja jätetään tämä takaisinottovelvollisuus sellaiseksi kuin

puhemies on helppoa olla edustaja satosen kanssa samaa mieltä siitä että oppisopimuskoulutus on tärkeää ja sen mahdollistaminen on ensiarvoisen tärkeää mutta on vaikeaa ymmärtää sitä perustetta että että

jos yritys irtisanoo ihmisiä tuotannollisista ja taloudellisista syistä niin sillä olisi heti hetken päästä hyvin lyhyen hetken päästä tarve ottaa työntekijä oppisopimuskoulutuksella ja että sillä yrityksellä olisi aidosti tälle työntekijälle tarjottavana töitä koska takaisinottovelvollisuuden aikaa on hallitus jo lyhentänyt silloin edellisten edellisten työsopimuslain muutosten yhteydessä ja se on aika lyhyt sen vuoksi vielä tässä takaisinottovelvollisuuden rikkominen mielestäni tuo turhan tien tähän kokonaisuuteen

meillä ikääntyneiden ihmisten työllisyysaste on noussut sitä kautta että he ovat onnistuneet pitämään työpaikkansa mutta jos he joutuvat työttömäksi niin heidän paluunsa työpaikkaan ja työmarkkinoille on edelleen hyvin vaikeaa ja itse olen oikeasti huolissani siitä meillä eläköitymisjärjestelmässä tulokset ovat tulleet sitä kautta että vähemmän kuin aikaisemmin varhemmin kuin täydessä eläkeiässä joudutaan eläkkeelle ja tästä on tullut eläkejärjestelmään hyvää mutta samanaikaisesti kun katsomme työttömyyslukuja meillä ikääntyneiden ihmisten pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt ja nämä kulkevat käsi kädessä samalla tavalla kulkee se takaisinottovelvollisuus käsi kädessä uuden työvoiman palkkaamisen kanssa mieluummin soisin että yritykset etsisivät ratkaisua jossa niitä irtisanomisuhan alla olevia ihmisiä koulutettaisiin uudelleen ja vaikkapa heidän kanssaan yritettäisiin solmia niitä oppisopimuskoulutuksia jos todellakin on tarve täysin toisenlaiselle työvoimalle kuin että ikääntynyt joukko koska näinhän tässä useimmiten käy siirtyy ulos ja nuorempaa tuoreempaa ja usein myös edullisempaa työvoimaa tulee tilalle koska sen ikääntyneen on vaikea työllistyä uudelleen vaikka meillä nuorten työllistymisessä on vaikeuksia niin nuorten

tai keski ikäisten

arvoisa puhemies me keskustelimme tästä jo viime viikolla todella pitkään en sen sen takia enää halua pitkittää tätä keskustelua mutta haluan kuitenkin vielä tuoda huolen tästä opiskelijan asemasta uudelleen esille olen entisessä elämässäni ollut nimittäin oppisopimuskoulutuksessa opiskelijoiden opettaja ja siitä näkökulmasta

arvoisa herra puhemies ihan vain lopuksi että toki pitää nähdä se että meidän pitää luoda mahdollisuuksia nuorille ihmisille päästä oppisopimuskoulutukseen sillä on myös tilanteita että yrityksessä voidaan kouluttaa toiseen yritykseen jos vain yritysyhteistyötä voidaan toteuttaa niin että siellä se irtisanottu tai lomautuksen alla oleva ammattimies voitaisiin yhdessä vaikkapa kahden kolmen yrityksen kesken ottaa takaisin töihin lomautuksen ajalta ja mahdollistaa sitä kautta jossakin yrityksessä se työssäoppiminen niin että

oppisopimuslaisen ammattitaito voi kehittyä niin että hän voi sitten siirtyä johonkin toiseen yritykseen töihin joka on ehkä pienempi yritys pk sektoriyrityksissä kun ei tällä hetkellä ole sellaisia resursseja että oppisopimuskoulutusta voitaisiin

eli sitä että meillä yrittäjän perheenjäsen voisi helpommin päästä työttömyysturvan piiriin me tiedämme kaikki että tätä asiaa on on yritetty ratkaista moneen kertaan ja siinä on niitä rajanvetotilanteita mutta joskus tuntuu siltä että mieluummin maksaisi vaikka turhasta sitä työttömyysturvaa kuin niinpäin että ihminen joka joutuu perheensä yrittäjyyden takia kohtuuttomaan asemaan ei voi työttömyysturvaa saada useimmitenhan ne tilanteet tulevat siitä että